päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ensimmäinen kysymys edustaja haatainen
arvoisa puhemies arvoisa valtiovarainministeri orpo minun täytyy nyt kertoa teille mitä tämän talon ulkopuolella tapahtuu liian moni suomalainen nimittäin kokee jäävänsä tänäkin päivänä teidän mainostamanne orastavan taloudellisen kasvun hedelmistä paitsi ihmisten pitää voida kokea olevansa arvokkaita ja sitä että heitä kohdellaan myös oikeudenmukaisesti me tiedämme myös että se luo lisää vakautta ja turvallisuutta yksinkertaisesti eriarvoistumiskehitys on nyt katkaistava valtiovarainministeri on todennut että tuloerot kasvavat suomessa kuten tiedämme jos vain osa voittaa niin kaikki häviävät syksyn mittaan tapaamani ihmiset ovat kertoneet että heiltä on leikattu eläkettä tai päivärahaa ja lääkekorvaukset ovat pienentyneet tämä on erittäin surullista kuultavaa arvoisa ministeri sanokaa nyt

puhemies sydämeni sanoo sen että se vuosia kestänyt taloudellinen ahdinko ja korkea työttömyys mikä meillä on ollut pitää pystyä meidän toimin hoitamaan pitää saada talous kasvuun ja työttömyys laskuun tämä on se työ mitä nyt on tehty se on ainut tie se on ainut tie että me pääsemme pois siltä tieltä mitä on jouduttu tekemään viimeisten hallitusten jo kahden edellisen hallituksen aikana ja myöskin tämän hallituksen aikana että me joudumme sopeuttamaan meidän menojamme ja tekemään kipeitäkin leikkauksia se on ainut tie en usko että sdpnkään ollessa hallituksessa se leikkaaminen oli mukavaa ei varmasti ollut mukavaa sen

se päivä on edessä että meidän ei tarvitse miettiä mistä seuraavaksi leikataan se päivä on edessä se on näköpiirissä mutta meidän pitää tehdä vielä enemmän silloin me voimme

arvoisa puhemies tätä suomalaista hyvinvointivaltiota ovat niin naiset kuin miehet rakentaneet vuorollaan vuosikymmeniä nyt he katsovat mitä tämä sukupolvi tekee heidän edestään viime vuosina hallitus on leikannut eläkeläisiltä monin eri tavoin lääkekorvausten leikkaus kansaneläkkeen jäädytykset kiinteistöveron nosto ja monet muut heikennykset ovat pienentäneet juuri eläkkeensaajien käytettävissä olevia tuloja eläkkeellä olevat kansalaiset eivät voi myöskään työnteollaan merkittävästi parantaa omaa toimeentuloaan puhuitte eläkeläiset eivät voi tehdä sitä heille ei tule palkankorotuksia sillä hallituksen leikkaukset koskevat heitä kipeästi aina vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka arvoisa ministeri orpo voisimmeko nyt yhdessä päättää että nämä pientä eläkettä saavat

puhemies viime vuosina hallitus on tosiaan leikannut eläkeläisiltä monin eri tavoin lääkekorvauksia on leikattu jopa diabeteksen osalta kansaneläkkeet on jäädytetty palvelumaksuja korotettu ja monella muulla tavalla heikennetty eläkkeensaajien käytettävissä olevia tuloja keväällä me

sosiaalidemokraatit esitimme tehtäväksi toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi esitimme että tuossa toimenpideohjelmassa selvitettäisiin vaihtoehdot esimerkiksi kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen palvelujen ja palvelumaksujen vaikutukset eläkeläisköyhyyteen kiinnittäen erityistä huomiota vaikeimmassa asemassa

pieniä työeläkkeitä saavien asemaan esityksemme ei keväällä kelvannut hallituspuolueille voisitteko harkita asiaa

arvoisa puhemies köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvaminen on suora seuraus hallituksen harjoittamasta politiikasta perusturvaa on heikennetty indeksiä on jäädytetty ja leikattu asumistukea ja lääkekorvausten tasoa on heikennetty erityisen käsittämätön leikkaus on kakkostyypin diabeteksen lääkkeiden korvaustason laskeminen jokainen vähänkin asiaan perehtynyt tietää että lääkkeiden käyttämättä jättäminen lisää kallishoitoisia lisäsairauksia ja komplikaatioita nyt tiedämme että monet vähävaraiset ikäihmiset ovat jättäneet diabeteslääkkeet ostamatta kun rahat eivät mikä järki tässä on ja mitä säästöjä hallitus kuvittelee saavansa tällä ministeri orpo eikö edes tätä järjetöntä säästöä voisi perua koska tämä säästö tulee todella kalliiksi

arvoisa puhemies lääkekorvausjärjestelmä on sosiaali ja terveysministeri pirkko mattilan vastuualueella tunnistan tämän kysymyksen tärkeyden ja hänen poissa ollessaan haluamme hallituksena kuitenkin tähän vastata tämä esiin nostettu aihe liittyi laajempaan kokonaisratkaisuun jossa asiantuntijoiden työryhmän tuloksena laadimme esityksen joka liittyi lääkkeiden kokonaiskorvauksiin ja niiden muutoksiin ja kyllä myös tiettyjen lääkeryhmien korvaustason heikentymiseen meillä on eriasteisia korvausluokkia erilaisista lääkkeistä ja tuo päätös liittyi siihen mihin korvausluokkaan mainitut diabeteslääkkeet käytännössä sosiaali ja terveysvaliokunta tuolloin painotti että tämän päätöksen seurauksia tulee arvioida ja huolella tarkastella erityisesti siksi jos päädytään tilanteeseen että havaitaan että vähävaraiset sairastuneet jättävät tämän takia lääkkeitä hankkimatta tuota seurantaa kyllä toteutetaan on on hyvä huomioida että

arvoisa puhemies ymmärrän että rahat ovat tiukilla ja siksi oikeudenmukaisuus ja sisäinen solidaarisuus korostuu nykyinen verojärjestelmä on luonut suursäätiöille eräänlaisen veroparatiisin jonka puitteissa varakkaat yksilöt voivat paeta verotusta lähes kokonaan on kohtuutonta että pienetkin yritykset jotka toimivat markkinariskin alaisena joutuvat maksamaan pääomatuloveroa kun todella vauraat yhdistykset ja säätiöt saavat vakaat pääomatulonsa verottomina perussuomalaisten kaavailema uudistus koskisi ainoastaan suurimpia säätiöitä ja hyvin varakkaita yhdistyksiä nyt kysynkin olisiko hallitus valmis laittamaan ja yhdistysten pääomat verolle tästä saisimme kymmeniä miljoonia euroja esimerkiksi eläkeläisten lääkkeisiin arvoisa puhemies
tämä on

hallitusohjelmassa säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksen selvittäminen ja sen pohjalta pohdinta siitä onko siinä kehitettävää veropohjan laajentamiseksi ja tätä työtä tehdään parhaillaan valtiovarainministeriössä me palaamme tähän sitten aikanaan kun selvitys valmistuu ja on johtopäätösten aika

arvoisa rouva puhemies sipilän hallituksen politiikassa on

tämän vaalikauden alussa sipilän hallitus aloitti työskentelynsä olimme saaneet perinnöksi käytännössä konkurssipesän tällä hetkellä sipilän hallitus on selvittänyt suomen tilannetta talous on paranemassa työllisyys on paranemassa vaikka suomi velkaantuu edelleen luottamus on lisääntynyt luottamuksen lisääntyminen myös kansainvälisten sijoittajien keskuudessa on aivan a ja o jotta pystymme leipomaan sitä kuuluisaa kakkua meidän täytyy tehdä nämä perustyöt jotta me voimme sitten sitä myös jakaa niin eläkeläisille kuin sairaille eri tarpeisiin pyytäisin pääministeriä arvioimaan talouden kehityksen eteenpäin koska se on aivan ratkaisevaa nyt sata vuotisen suomen historiassa tänä vuonna olemme voineet panostaa moneen asiaan myös veteraanien kotiin vietäviin palveluihin se

arvoisa rouva puhemies tämä eriarvoistumiskehityksestä käytävä keskustelu on äärimmäisen tärkeää me olemme luvanneet turvata palvelut jokaiselle suomalaiselle ja inhimillisen elämän ja toimeentulon jokaiselle suomalaiselle no miten me sen pystymme tekemään meidän pitää turvata julkisen talouden rahoitus millä julkisen talouden rahoitus turvataan se turvataan sillä saadaan nostettua sinne tavoitteeseen alijäämä pienenee koko ajan tavoitteemme mukaisesti se on suurin piirtein puolittunut siitä mistä aloitimme mitä talouden jatkuvuuteen tulee nyt näyttää tällä hetkellä hyvältä kolme pilkku kuusi prosenttia oli kasvu edellisellä neljänneksellä mutta töitä pitää jatkuvasti tehdä sen eteen että tämä kehitys jatkuu ja työllisyysaste nousee vain sitä kautta me voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan perusteet

arvoisa puhemies tänään puhutaan oikeista asioista kun puhutaan eriarvoisuuden kasvusta kyllä taloutta voi tasapainottaa niin kovin monella tavalla pääministeri sipilä pyysi suomalaisilta paljon kun pyysi kaikkein heikoimpiakin ihmisiä osallistumaan yhteisiin talkoisiin ja antamaan vähistään erityisesti erittäin pienituloiset eläkeläiset antoivat vähistään nyt me kysymme oikeutetusti että kun tätä talouskasvua on minkä perään tekin hehkutitte olisiko nyt aika näitä hedelmiä palauttaa takaisin niille jotka ovat vähistään antaneet ja palauttaa oikeudenmukaisuus ja mitä tekee maamme hallitus te valtiovarainministeri orpo kiemurtelette siellä ja annatte ymmärtää että nyt vain säästetään mutta te itse panitte kaksi miljardia euroa menemään tässä matkan varrella ja pieniltä pyysitte kolme miljardia katteeksi nyt me kysymme aivan uudelleen ministeri orpo palautatteko eläkeläisiltä leikatut rahat
arvoisa puhemies minä toistan edelleen itseäni mutta hallituksen tärkein tavoite on se että saadaan työllisyys ylös se on ainut mahdollinen keino millä me turvaamme hyvinvoinnin ja voimme voimme jatkossa panostaa hyvinvointiin eri puolille viittaatte tällä kahden miljardin epämääräisellä heitollanne luultavasti veronkevennyksiin hallituksen veropolitiikka on yksi keskeisiä keinoja millä työllisyyttä ja kasvua halutaan luoda tähän maahan kolme miljardia työn ja ansiotulojen verotuksen keventämiseen kaikkiin tuloluokkiin koska haluamme tukea työllisyyttä puoli miljardia on suunnattu pieni ja ja keskituloisten verotuksen keventämiseen se on minusta aivan erinomainen asia ja myöskin kädenojennus pienempituloisille ja sille että töitä kannattaa ottaa vastaan veropolitiikka on johdonmukaista ja vielä se että kun viime kaudella hallituksessa jossa kyllä itsekin olimme teidän kanssanne pohdimme että että puolet menosopeutuksella puolet veroilla teille teille verojen korottaminen oli erittäin tärkeää silloinkin se on lähellä sydäntänne mutta kun se ei auta kasvuun nyt veroaste ollaan saatu

perussuomalaisten tiistaina julkaistussa vaihtoehtobudjetissa onkin tähän helpotusta tuova asumisen halpuutuksen malli joka sisältää monia toimenpiteitä suoraa taloudellista helpotusta perussuomalaiset toisivat niin sanotun muuttoavustuksen käyttöönotolla jossa työn perässä muuttava ei olisi heti asuntojen kanssa ongelmissa lisäksi haluamme peruuttaa hallituksen kaavailemat lämmityspolttoaineiden hinnankorotukset kysynkin valtiovarainministeri orpolta aikooko hallitus edistää perussuomalaisten asumisen halpuutuksen mallia teiltä ei näytä asumiseen helpotusta löytyvän

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin nämä asuntopoliittiset kysymykset kuuluvat ministeri tiilikaiselle hän ei ole paikalla asuminen sen hinta kohtuullisen vuokra asumisen ja ylipäänsä asumisen saatavuus suomessa on yksi aivan oleellinen pitää kiinnittää huomiota ja jonka eteen tehdään töitä meillä on tällä hetkellä iso työvoiman saatavuusongelma kohtaanto ongelma ja sen taustalla suurimpia syitä on se että kohtuuhintaista asumista ei löydy sieltä missä työpaikkoja olisi eli tällä tällä hetkellä suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa ministeri tiilikaisen johdolla hallitus tekee määrätietoista työtä että me saamme asuntorakentamista ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa lisättyä ja ja samalla meidän pitää miettiä sitä miten me saamme kannustettua autettua ihmisiä myöskin lähtemään ja muuttamaan työn perässä koska monesti siinä on esimerkiksi omaan omistusasuntoon liittyvät kysymykset isona haasteena tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys kasvun kannalta merkittävä ihmisten toimeentulon kannalta merkittävä teemme töitä

puhemies mietintä on hyvä mutta konkreettisia toimia tarvitaan pikaisesti eräs lähihistorian suurimpia virheitä oli sähköverkkojen myynti se hoidettiin ilman tyylipisteitä kokoomuksen kataisen ollessa pääministeri ja vihreiden haaviston vastatessa valtion omistajaohjauksesta tämä virhe tuli suomalaisille asujille äärimmäisen kalliiksi caruna nostaa hintoja ja ulkomaiset sijoittajat hierovat käsiään voidaan sanoa että sähköverkon myynti oli epäisänmaallinen teko perussuomalaisilla on tähänkin esittää helpotusta siirtohinnoittelussa on valtavat ylijäämät ja energiavirasto sallii älyttömät tuotto odotukset annamme siis muun muassa carunan repiä hirveitä hintoja siksi perussuomalaiset esittävät sähkönsiirron tuottovaateen laskemista neljään prosenttiin tämä koskettaa kaikkia kansalaisiamme arvoisa ministeri annatteko suomalaisille helpotusta ja alatte valmistella tätä tuotto odotusten laskemista asumiskustannukset ovat aivan kohtuuttomia tällä hetkellä

seuraava kysymys edustaja alanko kahiluoto
arvoisa rouva puhemies hallitus on suhtautunut köyhiin väestöryhmiin välinpitämättömästi eikä köyhyyden vähentäminen ole ollut sen työlistalla talouskasvun seurauksena syntynyt liikkumavara on käytetty hyvätuloisille suunnattuihin veronkevennyksiin ja unohdettu heikommassa asemassa olevat suhteellisen köyhyyden arvioidaan tämän hallituksen aikana nousseen yli kahdellatoista prosentilla hallituksen leikkaustoimet ovat kasautuneet samoille ihmisryhmille lapsilisien indeksikorotuksen jäädyttäminen ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen ovat vaikeuttaneet monen lapsiperheen arkea lisäheikennystä aiheuttaa lisäksi verotuksen lapsivähennyksen poisto lapsiasiavaltuutetun mukaan köyhyys on tämän politiikan seurauksena suomessa jälleen periytymässä ja syventymässä ja onkin aihetta kysyä arvoisalta valtiovarainministeriltä oletteko tietoisia siitä että asiantuntijat ovat varoittaneet siitä että lapsiperheköyhyys on jälleen suomessa syventymässä

arvoisa puhemies aihe on hallitukselle tärkeä ja yhteinen koska kysymyksenne kohdistui erityisesti lapsiperheiden kokonaisuuteen vastaan kysymykseen on aivan totta että lapsiperheköyhyys on suomessa ylisukupolvinen ja laaja ilmiö josta varmasti kaikki tämän salin eduskuntapuolueet kantavat niin vastuuta kuin huoltakin on totta että vaalikauden alkupuolella teimme päätöksiä jotka heikensivät lapsiperheiden toimeentuloa siksi olen hyvin iloinen että ensi vuoden budjettiin olemme kyenneet tekemään päätöksiä jotka kääntävät suuntaa en liioittele niiden vaikutusta enkä ylikorosta niitä voimakkaiksi toimenpiteiksi mutta kuvaan suunnanmuutosta varhaiskasvatusmaksujen alentaminen opetusministeriön toimesta on iso kokonaisuus joka tuo nollamaksuluokkaan noin seitsemäntuhatta lapsiperhettä se on merkittävä teko lapsiperheköyhyyden torjumiseksi niin ikään kaikkein heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet vähimmäisäitiys ja isyyspäivärahoilla olevat saavat nyt toimeentuloonsa korotuksen lisäksi parannamme opiskelevien perheiden asemaa

olen hyvin iloinen siitä että hallitus on tarkastamassa suuntaansa esimerkiksi juuri opiskelevien perheiden kohdallahan on ollut hyvin huolestuttavaa se että samaan aikaan ollaan heikennetty rajusti opintorahaa ja asumistukea

lainvalmistelutyössä josta keskeisesti puuttuvat laadukkaat vaikutusarviot jos ne olisi huolella tehty hallitus ehkä olisi huomannut että sen leikkaukset tuppaavat kasautumaan tietyille ihmisryhmille kuten eläkeläisille ja lapsiperheille kun nuorten ja lasten pahoinvointi kasautuu ja kouluttamattomuus periytyy periytyy on aihetta kysyä lupaatteko jatkossa tehdä kattavat lapsivaikutusarviot kaikessa lapsiin ja lapsiperheisiin liittyvässä lainsäädännössä

aihe kumpuaa jo myös sipilän hallituksen ohjelmasta siellä on lapsiperhepalveluiden muutosohjelma joka on siis laajapohjainen ohjelma siitä että palveluiden painopiste käännetään ennaltaehkäisevään suuntaan monen ajatuksissa sinne missä ehkä olimme vielä kahdeksankymmentä lukujen taitteessa ja parantaisimme vielä siitä juoksuamme tuo kokonaisuus pitää sisällään tavoitteen siitä että lapsivaikutusten arviointi olisi yhä vakaampi ja merkittävämpi osa kaikkea lainvalmistelua en kuitenkaan vastaanota väitettänne siitä että tällä hetkellä lapsivaikutuksia ei laisinkaan olisi arvioitu kyllä näin lainsäädännössä tapahtuu mutta ehkä tarvittaisiin laajempi ylisukupolvinen ote päätöstemme vaikutuksista olivat ne miinus tai plusmerkkisiä ensi vuoden budjetissa pidemmällä aikavälillä suomen kestävyyden kannalta ja siten tulevan sukupolven hyväksi ehkä lapsivaikutuksia pitäisi arvioidakin ei pelkästään tämän päivän vaan myös huomisen lasten näkökulmasta

puhemies hallituksen oma selvitys nosti maamme keskeisimmäksi sisäisen turvallisuuden haasteeksi entisestään laajentuvan syrjäytymisen sen että kansalaiset jakautuvat menestyjiin ja syrjäytyviin hallituksen oma politiikka syventää tätä ongelmaa ja syrjäyttää yhä enemmän ihmisiä köyhyys eriarvoisuus ja osattomuus kasvavat voimakkaasti vaikka taloudessa on saavutettu käänne parempaan

arvoisa

perehtyneet ja perehdymme erittäin huolella kaikkien ryhmien tekemiin esityksiin vihreidenkin esityksessä oli paljon hyvää oikeita painotuksia kunnianhimotasoa siitä siitä kiitos mutta teidänkin budjetissanne oli mielestäni se ongelma että sen tulopuolessa oli oli osittain sellaisia hyvin epämääräisiä eriä kuten esimerkiksi harmaan talouden torjunnasta tulevat lisävarat eli ei tämä asia niiden uusien panosten löytäminen ole niin yksinkertaista kun meidän pitää pitää tiukasti kiinni siitä että velkaantuminen saadaan taittumaan mutta mutta mitä tulee sitten eriarvoisuuden lisääntymiseen niin kyllä se nyt vain on niin että jos työllisyys paranee jos meillä on melkein kuusikymmentätuhatta työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten jos meillä on kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän kuin vuosi sitten niin kyllä se on menoa parempaan suuntaan se vähentää eriarvoisuutta tässä maassa kun ihminen pääsee töihin niin se on kaikkein suurin nousu köyhyydestä ja syrjäytymisen vaarasta tai syrjäytyneisyydestä takaisin normaalielämään

puhemies surullinen tosiasia tämän päivän suomessa on että edes työllisyys ei suojaa köyhyydeltä meillä on laskelmia joiden mukaan jopa viisisataatuhatta suomalaista työssä käyvää pienipalkkaisia pätkätyöläisiä nollatyösopimuksilla olevia ja niin poispäin elää köyhyysrajan alapuolella

varmasti haluatte alle kolmekymmentä vuotiasta elää alle köyhyysrajan satatuhatta lasta elää alle köyhyysrajan kolmesataaviisikymmentätuhatta eläkeläistä elää alle tuhannen euron kuukausituloilla sdp teki laajan kansalaiskyselyn ihmisten ja perheiden toimeentulon vaikeuksista saimme jopa tuhat vastausta siihen ja siinä nousivat muun muassa asumisen kalleus juuri tämä työllisyyden ongelma pienet palkat ja päivähoitomaksut suuriksi tekijöiksi eikö hallitus ymmärrä että ostovoiman nostaminen lisäisi ja vauhdittaisi talouskasvua

tämäkin on tärkeä kulma tässä eriarvoistumiskehityksessä se on selvä asia selvä fakta että myöskin työssä käyviä on köyhyysrajan alapuolella kun me mietimme niitä suuria kysymyksiä kun mennään kohti kaksituhattakaksikymmentä lukua niin minusta meidän pitäisi rohkeasti miettiä myöskin sitä voisiko esimerkiksi perustulo olla yksi osa ihmisen palkanmuodostusta silloin kun puhutaan pienipalkkaisesta

voidaanko tällä tavalla pienentää sitä työn vastaanottamisen kynnystä ja toisaalta puuttua myöskin sitten tähän tähän ongelmaan jonka edustaja nostitte esille

arvoisa puhemies keskustelu lähti nuorista ja lapsiperheistä ja valitettavasti suomessa tänä päivänä huono osaisuus syrjäytyminen on on enemmän periytyvää kuin aikaisemmin ja näinhän ei pitäisi olla kiinnitän huomiota kahteen asiaan toinen on nuorten harrastusmahdollisuuksien eriytyminen varallisuuden mukaan harrastukset ovat nykyään tavattoman kalliita ja jollain tavalla tätä tietä pitäisi nuorten osalta tasoittaa mutta toinen vielä vakavampi kysymys on koulutuksesta syrjäytyminen viime aikoina on julkaistu tutkimuksia nimenomaan toisen asteen koulutuksen osalta sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukiokoulutuksessa kohtuuttomat maksut joita menee oppimateriaalista kirjoista opetusvälineistä

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä harrastamisesta on tunnistettu että on erittäin tehokasta ja hyvää syrjäytymisen ehkäisyä että lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan ja monipuolisten mielekkäiden harrastusmahdollisuuksien piiriin se on totta että kustannukset ovat nousseet ja sen takia hallitus on asettanut tavoitteekseen harrastustakuun eli sen että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus vähintään yhteen yhteen mieleiseen harrastukseen ja sitä viedään eteenpäin yhdessä kuntien kolmannen sektorin ja kaikkien mahdollisten toimijoiden kanssa jotka vaikuttavat lasten harrastusmahdollisuuksiin sen lisäksi nousi esille tärkeä

olen teettänyt selvitystä opetushallituksessa siitä mikä on nykytila mikä on tämänhetkinen tilanne tämän asian suhteen sen johdosta sitten pystymme tekemään toimenpiteitä kun saamme sen selvityksen ensi vuoden alussa lupaan että hallitus tekee aivan kaikkensa että jokainen nuori tässä maassa saa mahdollisuuden

seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies tällä viikolla meri lapissa päätettiin kunnallisen itsehallinnon nojalla valtakunnan suurimmasta sote ulkoistuksesta kun kokonainen keskussairaala siirtyy mehiläisen hoidettavaksi sopimuksen pituus on viisitoista vuotta ja sen irtisanomisesta seuraisi jopa sadan miljoonan euron lasku syynä tähän järjettömään päätökseen on paikallisten huoli siitä että palvelut siirtyisivät rovaniemelle tai ouluun keskustalaiset paikallispäättäjät päätyivät siis kannattamaan jättiulkoistusta vastoin keskustaministeri annika saarikon tahtoa koska halusivat palvelut keskustaministereiden ajamilta erikoissairaanhoidon leikkauksilta arvoisa ministeri saarikko tämän ongelmallisen päätöksen taustalla on siis ennen kaikkea hallituksen heikko sote valmistelu kun erikoissairaanhoidon leikkaukset tuotiin sote uudistuksesta irrallisena kokonaisuutena miten te aiotte hallituksessa estää sen että tämänkaltaisia tapauksia tulisi lisää ottaen huomioon että epävarmuus soten osalta vielä tulee jatkumaan pitkään

arvoisa puhemies kyllä minusta on syytä rehellisesti tarkastella sitä minkä kysyjäkin tässä nosti esiin että aivan varmasti yksi tekijä joka meri lapissa johti tähän ratkaisuun oli yleinen epävarmuus sote uudistuksen vuosia jatkuneessa valmistelussa ja toisaalta myös ajatus siitä että että yritys tarjosi omalla esityksellään mahdollisuuden ikään kuin betonoida nykytilan sellaisenaan riippumatta alueen väestökehityksestä tai kustannusmuuttujista tämä esitys oli sellainen jota mielestäni ei olisi kannattanut edistää liittyen juuri tulevan maakunnan mahdollisuuksiin toteuttaa palvelut ennen kaikkea perusterveydenhuoltovetoisesti taustalla lienee keskustelu maakunnan sisällä joka on ilmapiiriltään ollut kai ymmärtääkseni melko tulehtunut yhteistä pöytää ja näkökulmaa on ollut hankala löytää tietysti taustalla vaikuttaa varmasti sekin että erikoissairaanhoidon osalta tämä leikkausten erityisesti vaativien leikkausten työnjako koko suomessa

arvoisa puhemies tässä ministeri saarikko vastasi että tämä päätös betonoi nykytilanteen mutta kyllähän sellainen muutos tässä on suhteessa nykytilanteeseen että se myöskin betonoi yhden yrityskonsernin vahvan aseman tässä länsi pohja ratkaisussa

mutta samalla havittelevat länsi pohjan kaltaisia alueellisia monopoleja meidän näkökulmastamme vastaus tähän kysymykseen on helppo ne ovat sama asia perustason palveluissahan tämä valinnanvapausjärjestelmä jota hallitus ajaa tulee todennäköisesti rakentumaan juurikin muutaman vahvan yritystoimijan alueelliselle monopolille kysymys kuuluu siis ministeri saarikko miksi te ajatte sote mallia jonka seurauksena todennäköisesti ovat alueelliset yksityiset monopolit

arvoisa puhemies kysymyksessänne oli monta ulottuvuutta totean ensinnäkin vielä tästä ajankohtaisesta länsi pohjan tilanteesta että ministeri on nyt pyytänyt valvontaviranomaista lapissa arvioimaan onko tuo ratkaisu tehty kaikkien lain pykälien mukaan oikeutetusti lisäksi hallitus on eilen päättänyt ikään kuin tapausten varalle jo olemassa olevaa ja eduskunnan hyväksymää niin kutsuttua rajoittamislakia kiristää juuri tällaisten vastaavien ulkoistamisratkaisujen osalta jotta kokonaiskuva ja luottamus palveluihin voisi säilyä laajemmin hallituksenkin tavoite tällä uudistuksella

arvoisa puhemies ministeri saarikko te varmasti tiesitte kemi tornio alueen eli länsi pohjan tulevaisuuteen liittyvät kaikki ongelmat hyvissä ajoin tiesitte myös seutukunnan ja maakunnan sisäiset jännitteet lopullisesti te varmistitte huonon ratkaisun toteutumisen onnettomalla väliintulolla aivan viime metreillä lupaamanne synnytystoiminnan jatkaminen kahden vuoden ajaksi näytti vain onnettomalta armopalalta arvovalta kannattaa laittaa peliin vasta sitten kun sitä on varmuudella riittävästi ministeri saarikko koetteko epäonnistuneenne tässä asiassa ja jos koette kuinka aiotte korjata omat

arvoisa puhemies ilman muuta tässä on itsekritiikin paikka samalla totean myös että tämä ratkaisu on ollut alueen päättäjien omissa käsissä laki on sama koko suomessa terveydenhuoltolain sairaalaverkon muutos on yhteinen kansallinen asia ja sote uudistus ja sen tavoitteet ovat yhtäläiset kaikkien suomalaisten kannalta ne avaukset ja näkökulmat joita virkamiesteni kanssa halusin esittää ovat yhteiset koko suomelle ja ne liittyvät tähän muutokseen ja kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseen koko lapin alueella ja mainitsemaani perusterveydenhuollon vahvistamiseen

vuosikymmeniä jatkuneista ehkä eripuraisista ja ongelmallisista asetelmista terveydenhuollon työnjaossa oma käsitykseni ja osaamiseni siinä on vajavainen siksi alueen henkilöiden toiveesta asetinkin alueella luottamusta herättävät hannes mannisen ja maija raskin entiset ministerit tekemään tuota selvitystyötä yhdessä alueen päättäjien kanssa siellä työnjako on ensisijaisesti

puhemies terveysteknologia kehittyy kovaa vauhtia osastojen vuodepaikat vähenevät ja hoitomuodot kehittyvät ja totta kai palveluiden täytyy kehittyä samassa tahdissa sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksessa pyritään turvaamaan kansalaisille yhdenvertaiset palvelut ja toki samanaikaisesti on myös hallitusneuvotteluissa sovittu erikoissairaanhoidon säästöistä jotka ovat monille alueille erittäin vaikeita on selvää että sairaaloidenkin täytyy tehdä työnjakoa keskenään ja tällaista tapahtuu monissa maakunnissa esimerkiksi etelä savossa jossa mikkeliin ilmeisesti keskitetään syöpäkirurgiaa ja vastaavasti savonlinnan keskussairaalaan teknonivelleikkauksia olisin kysynyt ministeriltä pidättekö edelleen mahdollisena ja tarpeellisena tämänkaltaisen työnjaon tekemistä myös lapin maakunnan keskussairaaloiden välillä nyt tässä uudessa syntyneessä tilanteessa kaikkihan haluavat vain kehittää oman kotiseutunsa palveluita

arvoisa puhemies minä kaikesta tästä täälläkin esitetystä kritiikistä huolimatta ja tilanteen monimutkaisuudesta huolimatta ymmärrän alueen päättäjiä ja sitä huolta mikä on liittynyt lähipalveluun ja keskusteluun johon voimakkaasti ovat osallistuneet terveydenhuollon ammattilaiset on myös ollut harhakäsityksiä siitä että valtakunnallisesti tavoittelisimme lapin alueelle käytännössä vain yhtä sairaalaa ja on puhuttu valojen sammuttamisesta terveyskeskustasoisesta toiminnasta siitä huolimatta että on selvää että länsi pohjassakin jatkossa päivystetään ja myös erikoissairaanhoidon toimenpiteitä tehdään

tuo ratkaisu meri lapissa syntyi yhden äänen enemmistöllä kun sosiaalidemokraatit halusivat yksityistää nuo palvelut siis yhden äänen enemmistöllä siirtyi mahdollisesti satojen miljoonien omaisuus vastikkeetta yksityiselle yhtiölle onko valmisteilla olevaan sote lakiin tulossa mahdollisuus että maakunnan ei tarvitse ostaa eikä se ole pakotettu ostamaan terveyspalveluja alueen keskussairaaloilta kaikilta keskussairaaloilta

arvoisa puhemies kuten mainitsin hallituksen reformiministerit ja talouspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelua syksyn mittaan valmistellusta niin kutsutun rajoittamislain muutoksesta tuo laki on hallituksen pöydällä joka tapauksessa siksi että soten muutosvaihe kestää nyt alkuperäistä vuotta pidempään ja maakunnat aloittavat vastuussaan kaksituhattakaksikymmentä tuossa samassa yhteydessä me sovimme että laki niin pian kuin vain mahdollista ja eduskunnan aikataulut valiokunnassa antavat myöten astuisi voimaan kiristettynä siten että juuri syntyvien maakuntien niin lapin kuin seitsemäntoista muun alueen osalta irtisanomisperusteet olisi mahdollista toteuttaa korvauksetta sille aiemmin syntyneelle yhteis yritykselle eli siten että maakuntaa eivät sitoisi ne päätökset joita on tehty useiden vuosikymmentenkin mittaisiksi jos sopimuksen arvo ylittää soten koko budjetista ja ja palvelutarpeesta kolmekymmentä prosenttia aiemman viidenkymmenen prosentin sijaan

puhemies tuolla länsi pohjan alueella on iso huoli siitä miten erikoissairaanhoidon palvelut ja perustason palvelut järjestetään tulevan mahdollisen uudistuksen syntyessä tässä on hyvin iso epäluottamus nyt siellä maakunnan sisällä johtuen siitä että hallituksen maakuntamalli ja tämä markkinamalli ovat synnyttäneet epätietoisuutta ja pelkoa

tulevasta ratkaisusta minun mielestäni olisi nyt tärkeää yrittää löytää ratkaisu tuolla maakunnan sisällä vielä nopeasti siihen että maakunnan sisällä löytyy yhteisymmärrys siitä miten tämä tehtävänjako näitten kahden sairaalan kesken tehdään niin että joka puolella siis niin länsi lapissa kuin itä lapissa keski lapissa voidaan kokea että asiat hoidetaan hyvin ja kunnolla ihmisten ihmisten kannalta kysyn nyt pääministeri sipilä teiltä eikö tässä nyt olisi nopean toiminnan aika sillä tavalla että puoluejohtajat ottaisivat tämän asian yhteistyössä maakunnan ihmisten kanssa

arvoisa puhemies ensinnäkin tämän koko sote uudistuksen tarkoituksena on turvata julkiset palvelut ja vahvistaa julkista toimijaa nyt jos me emme vie tällä kertaa tätä asiaa maaliin saakka niin tämä on se kuva mikä tulee olemaan koko suomessa yksityiset monopolit ottavat asian haltuun minä vetoan vakavasti meihin kaikkiin siinä kuten edustaja rinne tekin teitte että me haemme yhdessä ratkaisuja nyt tämän epävarman ajan yli eduskunnan päätöksenteko lainvalmistelu kestää ensi kesään saakka kunnes meillä on kaikki lait valmiina

uudistus on valmis
arvoisa puhemies tämä länsi pohjan tapaus todellakin osoittaa sen että kunnissa ei nyt tällä hetkellä kaikilta osin luoteta siihen että sote uudistuksessa lähipalvelut voidaan turvata päivystysuudistuksen hallitus on jo runnonut läpi ja se tulee voimaan ensi vuoden alusta ja sen myötähän leikkaustoiminta loppuu monilla paikkakunnilla ja palvelut keskittyvät maakuntien keskuksiin tämä pakka muutenkin aika sekaisin täällä eduskunnassa kauhistellaan yksityistä palvelutarjontaa tai vakuutellaan että tästä tulee kyllä ihan hyvä maakunnissa taas kauhistellaan palveluitten katoamista haja asutusseudulta ja käydään neuvotteluja yksityisten tahojen kanssa hallituksen reaktio tähän länsi pohjan tapaukseen osoittaa että hallituksen mukaan ei voidakaan nyt luottaa siihen että kunnat osaavat tehdä itseään koskevia päätöksiä saavat kyllä vapaasti päättää paitsi silloin kun hallitus ei tykkää niitten päätöksistä silloin pitää tarvittaessa lailla rajoittaa kuntien vapautta siis käytännössä kunnallista itsemääräämisoikeutta olisikohan niin hallitus että tämä päätös länsi pohjan tapaus ei mitenkään voi johtua siitä että hallituksen päätöksiin ei olla tyytyväisiä
arvoisa puhemies edustaja wallinin kysymyksen alkuosasta korjaan vain sen asiavirheen että leikkaustoiminta jossa hyödynnetään ja tarvitaan anestesiaa aluesairaaloissa loppuu ikään kuin väite siitä että leikkaukset loppuvat sairaaloissa ei sinällään ole aivan koko totuuden mukainen mitä tulee täällä aiemmin kysymyksissä esitettiin huoleen valtakunnallisestikin heränneeseen huoleen suomen pohjoisen kolkan erikoissairaanhoidon ja koko sote palveluiden järjestämisestä niin juuri tästä syystä kuten mainitsin selvityshenkilöt manninen ja rask asetettiin tehtäväänsä tuota työnjakoa alueella vahvistamaan

arvoisa puhemies tempoileva valmistelu sote uudistuksessa sekä myös tämä leikkauksia keskittävä terveydenhuoltolaki ovat johtaneet aikamoiseen hämmennykseen ja suorastaan paniikkiin kuntakentällä mistä tämä länsi pohjan esimerkki on tavallaan jäävuoren huippu soten painopiste oli alun perin perusterveydenhuollon turvaamisessa mutta nyt näyttää siltä että painopiste myös kustannuksissa on siirtymässä erikoissairaanhoitoon muun muassa kirurgikunta on ilmaissut huolensa siitä että tämä soten suunniteltu asiakassetelijärjestelmä uhkaa vaarantaa laadukkaan päivystysjärjestelmän jos terveydenhuollon osaajat siirtyvät sieltä julkisesta palvelusta yksityisiin ja toisaalta pirstouttaa palveluja jolloin kustannukset kasvavat ja myös laatu on silloin vaarassa

asiakassetelin myötä on valahtanut vahvasti erikoissairaanhoitoon uudistuksessa jonka kaiken ydin yhteisten varojemme käytön hillitseminen perustuu auttamiseen ajoissa ja matalaan kynnykseen palvelujen piiriin pääsemisessä oli kysymys terveydenhuollosta tai sosiaalitoimen asiakkuudesta ja mitä tulee tuohon asiakasseteliin jonka ongelmista mainitsitte niin juuri tästä syystä hallitus vahvisti nyt lausunnolle lähteneessä valinnanvapausesityksessä niitä kohtia joissa maakunnalle vahvistetaan omaa harkintavaltaa ja liikkumavaraa edelleenkin erikoissairaanhoidon pohja on vahva julkinen tuotanto ja jatkossakin kuten tähänkin asti leikkauksia voi toteuttaa myös maksusitoumuksin tai ostopalveluin mitä tälläkin hetkellä tapahtuu esimerkiksi jonojen purun vuoksi tietyissä sairaanhoitopiireissä ja mitä tulee lähipalveluihin on aivan selvää että tietyt muutokset sen palveluverkossa ovat edessämme joka tapauksessa ja nyt sote uudistuksen suojissa käsittelemme myös tätä

tuo länsi pohjan uutinen että terveydenhuolto ulkoistettiin oli todella surullinen uutinen se on vastoin kaikkea sitä mitä me hallituspuolueet haluamme haluamme sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa tehdä me haluamme että julkinen valta verovaroin vastaa kaikkien yhdenvertaisista palveluista sen takia yhdyn siihen mitä pääministeri täällä sanoi että on tärkeää että oppositio tulee mukaan siihen että saamme sote uudistuksen eteenpäin mutta ministeri saarikko

ei ole yhtä lailla mukana uudistuksen eteenpäinviemisessä onko selvitetty miten eri alueilla henkilöstö on mukana ja voisiko hallitus tehdä toimia sen eteen että aidosti henkilöstö olisi mukana viemässä tätä uudistusta eteenpäin henkilöstöhän ne palvelut tekee ja sen on oltava alusta asti mukana

arvoisa puhemies edustaja sarkomaan kysymys on siltä osin osuva että tämä uudistus jota yhteisesti olemme kansallisesti päättäneet palveluissa toteuttaa ja jota itse asiassa kaikki puolueet ovat olleet eri vaiheissa tekemässä koskee soten osalta pelkästään julkisella puolella kahtasataatuhatta työntekijää yksi osa muutosepävarmuutta on varmasti se henkilökohtainen ja perusteltu huoli työntekijällä omasta työpaikasta palkasta tulevasta esimiehestä tai työtehtävästä työpaikoista ja alue elinvoimastahan oli myös argumentaatio taustalla länsi pohjan alueen keskustelussa siksi pidän erittäin tärkeänä ja olen viestinyt kaikille soten muutosjohtajille kaikissa kahdeksassatoista maakunnassa että henkilöstö on välttämätöntä ottaa mukaan uudistukseen ei riitä että valmistelun alatyöryhmissä on ammattiyhdistysliikkeen edustus sekin pitää olla mutta muutos tehdään

puhemies me olimme tekemässä sitä sotea jossa piti nopeuttaa hoitoonpääsyä ja sujuvoittaa palveluketjuja sen sijaan me emme ole olleet tekemässä tätä sotea jossa nyt näyttää siltä että koko uudistuksen päämäärä on julkisten sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden markkinaehtoistaminen tämä näkyy myöskin siinä miten nämä yksityiset yritystoimijat toimivat nyt tässä siirtymävaiheen aikana länsi pohjan ratkaisun osalta hyödynnettiin tätä erikoissairaanhoidon puolella tapahtuvaa rakennemurrosta mutta myöskin vanhuspalveluissa ympäri maan nämä yksityiset palveluntuottajat valtaavat alaa koska kuntien omat investoinnit tällä hetkellä ovat jäässä

arvoisa puhemies valinnanvapaus joka ikään kuin luo selkeät raamit monituottajuudelle eli erilaisten palveluntuottajien mukaantulolle soteen on paljon kestävämpi vaihtoehto kuin se hallitsematon kehitys mitä nyt tehdään tietyillä alueilla erikoissairaanhoitovetoisesti eihän hallituksen valinnanvapauslakiluonnos lähde siitä että koko erikoissairaanhoito tietyillä alueilla päätyisi yhden palveluntuottajan käsiin eikä myöskään perustasolla on selvää ja siitä myös tämä liikehdintä kentällä kertoo että niin yksityiset palveluntuottajat kuin julkinen palveluntuottaja haluavat varmistaa oman toimintansa kestävyyden myös silloin kun se asettuu kilpailulle alttiiksi ja kansalaisille tulee vaihtoehtoja en voi kuvitella mitä huonoa olisi siinä että laadulla kilpailu muodostuisi paremmaksi tekijäksi kuin tällä hetkellä toteutetut kilpailutukset joita julkinen päättäjä tekee pitkälti nimenomaan hintaehtoisesti

siksi rkp esittää budjetissaan paremman vaihtoehdon sen että perintö ja lahjaverotus poistetaan yritysten sukupolvenvaihdosten osalta yritystoimintaan sidotun varallisuuden siirtyminen sujuvasti ja oikeaan aikaan nuoremmalle aktiiviselle sukupolvelle loisi uusia työpaikkoja ja sitä kautta hyvin suurella todennäköisyydellä verotuloja ja muita positiivisia taloudellisia dynaamisia vaikutuksia enemmän kuin mitä valtion kassaan nyt verotuksen kautta kertyvillä varoilla saadaan arvoisa valtiovarainministeri orpo mitä mieltä olette onko hallituksella tahtoa ja valmiutta poistaa perintö ja lahjaverotus yritysten sukupolvenvaihdosten osalta
arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisesti hallitus on jo tähän mennessä keventänyt perintö ja lahjaveroa erityisesti sukupolvenvaihdostilanteissa ja ja siltä osin hallitusohjelman kirjaus ja se mitä on alun perin päätetty on toteutunut yleisesti voisi arvioida että

on ensinnäkin alennettu verotusta mutta on myös tuotu elementtejä joilla sukupolvenvaihdosten järjestäminen ja tekeminen on tehty edullisemmaksi ja ja järkevämmäksi ja se on todella tärkeää koska on kymmeniätuhansia yrityksiä sukupolvenvaihdostilanteessa meidän täytyy auttaa heidät yli tämän sukupolvenvaihdoksen ja sitä kautta turvata yritysten toiminnan jatkuminen ja työpaikat joita näissä yrityksissä on asia on

lahjaveron poistaminen yritysten sukupolvenvaihdoksista olisi tärkeä ensimmäinen askel mutta keskustelua on syytä vielä laajentaa itse näin pankin lakiosastolla töissä ollessani kuinka perintövero aiheuttaa ongelmia nimenomaan pieni ja keskituloisille palkansaajille jotka perivät esimerkiksi vanhempien asunnon asunnon jonka hankkimiseen liittyvät kaikki verot on jo kertaalleen maksettu rkpssä katsomme että vähän pidemmällä aikavälillä perintö ja lahjaverotus pitäisi korvata luovutusvoittoverolla kuten ruotsissa sosiaalidemokraattien johdolla tehtiin aikoinaan arvoisa kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri petteri orpo pitäisikö suomen vähän pidemmällä aikavälillä luopua perintö ja lahjaverosta siirtyen ruotsin ja norjan malliin vai onko nykyjärjestelmämme mielestänne perusteltu
arvoisa puhemies jätetään vaaliohjelmat sitten toiseen keskusteluun hallitus on toiminut perintöveron lahjaveron keventämisessä niin että myöskin yritysten sukupolvenvaihdokset ovat nyt helpompia kuin silloin kun hallitus aloitti me olemme panostaneet myöskin siihen että työn ja yrittämisen verotusta on kevennetty ja vähintään pidetty nykyisellä tasolla tämä on tärkeää ja kokonaisuudessaan on kyse siitä että me teemme politiikkaa joka on yrittäjäystävällistä jotta yrittäminen kannattaa jotta työllistäminen kannattaa jotta suomessa on talouskasvua ja työpaikkoja se on meille tärkeä asia

arvoisa puhemies perussuomalaiset kysyivät aikaisemmin asumisen halpuutuksen mallista eli asumiskuluista joka liittyi tähän kysymykseen kysyimme verotuksesta suursäätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen osalta asumisen kustannusten osalta ei tuntunut löytyvän vastaajaa ja verotukseen liittyen saimme vastauksen että ei ole vielä tapetilla olen vuosi sitten kysynyt ministeri orpolta näistä yleishyödyllisten yhdistysten osingoista ja silloin työ oli kesken saisinko vastauksen siihen voimmeko me nyt oikeasti etsiä pikaisia menokeinoja kun ne leikkaukset onnistuvat niin nopeasti minä uskoisin että pääministeri osaa vastata siihen voidaanko meidän asumisen asumisen halpuutuksen mallimme ottaa käyttöön koin sen erittäin loukkaavana että meidän kysymykseemme ei vaivauduttu edes vastaamaan vaan keskustelu päätettiin heti olkaa hyvä jatkossa te pääministeri pystytte vastaamaan kaikkiin kysymyksiin edes jotain

arvoisa puhemies vastaan uudelleen että asumisesta vastaava ministeri tiilikainen ei ole paikalla ja minä en tunne tätä teidän mallianne tästä asumisen halpuuttamisesta en tunne sitä riittävän hyvin että alkaisin sitä nyt kommentoimaan haluan siihen perehtyä meillä on hallitusohjelman mukaisesti valtava määrä verohankkeita verouudistuksia lainsäädäntöhankkeita muun muassa valmis laki joka on valtava veropaketti sen lisäksi me olemme joutuneet käyttämään aikaa muun muassa perussuomalaisten keksimään veneveroon joka sitten upposikin airistoon eli me olemme tehneet todella paljon työtä todella paljon työtä verotuksen puitteissa tämä säätiöasia on hallitusohjelman mukaisesti pohdinnassa palaamme siihen kun me saamme selvityksen valmiiksi mutta se ei ole ollut prioriteettilistalla kieltämättä ihan kärkipaikoilla

vastaan heti edustaja heinoselle että näiden todistajien joiden pitää todistaa että on vaalisalaisuutta noudatettu ainoa vaatimus on että he ovat kahdeksantoista vuotta täyttäneitä henkilöitä heidän ei tarvitse olla suomen kansalaisia eikä myöskään äänioikeutettuja suomessa

herra puhemies tuohon edustaja heinosen sinänsä ansiokkaaseen puheenvuoroon oli päässyt vähän semmoisia outoja piirteitä ihmettelenkin nyt sitä onko edustaja heinonen eri mieltä maakuntavaalien ajankohdasta kuin kokoomuslainen valtiovarainministeri petteri orpo joka on kyllä ainakin tähän asti ollut kokoomuksen puheenjohtajana sitä mieltä että maakuntavaalit ovat lokakuussa kaksituhattakahdeksantoista eikä euroopan neuvosto euroopan unioni eikä edes donald trump sitä

ja sen tulevaisuuden olen saanut toimia

parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana ja näyttää siltä että sille ei tällä hetkellä ole edellytyksiä monista syistä mutta katsotaan miten teknologia kehittyy

puhemies edustaja heinonen ihan oikein sohaisi muurahaispesää puhuessaan näistä vaalien ajankohdista itse olen aidosti huolissani siitä jos aikataulun mukaan toteutetaan maakuntavaalit lokakuussa kahdeksantoista kun nämä ovat uudet vaalit ja ihmiset ovat epätietoisia mitä oikeasti ollaan valitsemassa niin näistä saattaa alhaisen äänestysprosentin vuoksi muodostua edustuksellisen demokratian irvikuva näin on siinä mielessä edustaja heinonen pikkuisen nyt kirjoitti ainettaan otsikon ulkopuolelta mutta kyllä tätä pohdintaa on hyvä käydä kuten myös sitä onko viisasta pitää eduskunta ja eu vaaleja kuukauden välein kyllä toivoisin että tästä käytäisiin enemmän

herra puhemies olen ymmärtänyt että silloin kun maakuntavaalit sovittiin lokakuuhun kaksituhattakahdeksantoista aikataulu oli sellainen että lainsäädäntö olisi valmis euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti puoli vuotta ennen nyt näyttää siltä että lainsäädäntö ei tule valmistumaan niin kysyn edustaja kurviselta ettekö te halua noudattaa euroopan neuvoston suositusta vai haluatteko jos lainsäädäntö ei valmistu puolta vuotta ennen tuota sovittua maakuntavaalipäivää niin oletteko te edustaja kurvinen valmis silloin siirtämään maakuntavaaleja eteenpäin vai onko niin että valtapoliittisesti ei tarvitse kunnioittaa tällaisia yhteisiä sopimuksia me kuitenkin suomessa aika yleisesti arvostelemme ja seuraamme tarkasti mitä tapahtuu muiden maiden vaaleissa on yksi aika oleellinen kysymys että niillä ketkä lähtevät vaaleihin asettuvat ehdokkaiksi ja myös kansalaisilla pitää olla tiedossa

me olemme ehkä jo vähän kaukana kirjeäänestyksestä mutta vaalitematiikka on kuitenkin kyseessä ja tämä on hyvä puhua läpi olen samaa mieltä siitä mitä edustaja heinonen nosti puheenvuorossaan esiin ja muutkin ovat täällä nostaneet eli meidän kannattaisi vakavissamme edelleen miettiä tätä olisi kansanvallan kannalta parasta euroopan neuvoston suosituksia yleisestikin ottaen kannattaa kuunnella ja toivon että näin tehtäisiin toki myös maakuntavaalien osalta ja kun puhutaan eduskuntavaalien ja eurovaalien ajoituksesta olen ymmärtänyt että myös puoluesihteerit ovat tätä keskustelua käyneet ja puolueiden välillä on yritetty muodostaa jonkinlaista sopua asiassa mutta näin ei ole tietääkseni käynyt kuitenkaan sitten lopulta eli sopua ei ole saatu muodostettua toivoisin että me kaikki nyt välittäisimme vielä puolueisiimme sen viestin että jos ja kun teknisiä esteitä esimerkiksi eduskuntavaalien ja eurovaalien yhdistämiselle ei ole niin olisi vain yksinkertaista taajamajärkeä tehdä niin se olisi varmasti äänestäjille selkeämpää ja myös poliitikoille järkevämpää

puhemies minä edelleenkin hämmästelen tätä hämmennyksen tilaa tuolla kokoomuksen eduskuntaryhmässä en tiedä täytyykö tästä keskustella sitten vielä meidän hyvien hallituskumppaneittemme puoluejohtojen ja eduskuntaryhmien johtojen välillä kun tuntuu että kokeneillakin edustajilla on vähän epäselvyyttä minä en ainakaan tiennyt että kokoomus on nyt sitä mieltä että lokakuussa kaksituhattakahdeksantoista ei pidettäisi maakuntavaaleja ja kyllä pitää erittäin vakavasti ottaa nämä euroopan neuvoston suositukset katsotaan miten edetään valinnanvapauslakiesityksen korjailun kohdalla ja mitenkä sitten tämän lakipaketin käsittely keväällä etenee minun käsitykseni mukaan kaikki kolme hyvää hallituspuoluetta ovat olleet samaa mieltä että vaalit ovat lokakuussa kaksituhattakahdeksantoista on

puhemies on tietenkin hyvä että tästäkin aiheesta käydään keskustelua vaikka kaikki me tiedämme että mehän emme tästä asiasta päätä mutta kuten täällä edustaja parviainen totesi on varmaan hyvä että voimme viedä viestiä omiin puolueisiimme ja puoluesihteerit keskenään sitten tästä neuvottelevat olen aivan samaa mieltä siitä että erityisesti kun puhutaan eduskuntavaaleista ja eurovaaleista niiden yhdistäminen olisi järkevää eurovaalien äänestysprosentti on on jäänyt alhaiseksi ja ja näin varmasti sitä äänestyskiinnostusta saisimme lisättyä mitä taas tulee maakuntavaaleihin kyllä varmasti kaikkien ensisijainen prioriteetti on nyt se että me saamme ne lait tänne eduskuntaan ja täällä täällä hyväksyttyä ja toivottavasti siinä aikataulussa että pystymme pysymään

sinänsä kaikki toimet joilla suomen kansalaisten äänestysintoa saataisiin kasvatettua olisivat hyväksi sillä eduskuntavaaleissa suurin puolue ja pääministeripuolue on nukkuvien puolue en kuitenkaan usko että tätä intoa kasvattaa yhtään tällainen nokittelu vaalien ajankohdasta poliittisin tarkoitusperin tämä tämä keskustelu tässä perustuu siihen että tietyillä puolueilla on valtapoliittisia intressejä saada ajettua maassamme läpi hallintouudistuksia ihmettelen miten täällä voidaan vielä sanoa että me emme päätä näiden vaalien ajankohdasta kuka siitä päättää ellei eduskunta
vielä debatin käynnistänyt edustaja heinonen ja

kertoo edustaja heinosen olevan yhtä suuri kuin kokoomus niin näin se ei suinkaan ole vaan puhun tässä kyllä suomen suomen kansan valitsemana kansanedustajana ja ja kansan minulle antamalla valtakirjalla ja äänioikeudella en puhu tässä kokoomuksen äänellä ja ymmärtääkseni tästä asiasta ovat puoluesihteerit käyneet keskustelua ei ainakaan meidän eduskuntaryhmä itse pidän tärkeänä sitä että kun me olemme tarkkoja myös muiden maiden vaaleista ja ja olemme myös ansioituneita seuraamaan seuraamaan että demokratia toimii niin me myös suomessa noudattaisimme esimerkiksi euroopan neuvoston ohjeistusta siitä että puoli vuotta aiemmin pitää lainsäädännön olla valmis jotta kaikki tietävät keitä valitaan mihin valitaan minkälaiseen hallintoon tästä tässä on kyse
ja nyt palaamme puhujalistaan
arvoisa puhemies hallitus esittää vallankin muutoksia ulkomailla äänestämisen helpottamiseksi mikä on sinänsä ihan kannatettava ja tärkeä päämäärä mutta itselleni jää tästä esityksestä kuitenkin päälle huoli vaalisalaisuuden säilymisestä aiemmin jo käytiin keskustelua näistä allekirjoitusmenettelyissä mukana olevista henkilöistä ja siitä onko heillä mitään virkavastuuta toimistaan kuten nykyisin vaalilautakunnalla on virkavastuu tarkistaa henkilöllisyys ja varmistaa että juuri äänestäjä itse laittaa äänensä kuoreen muutos tähän nykyiseen käytäntöön on tässä kuitenkin periaatteellisesti hyvin merkittävä jään tästä asiasta huolestuneeksi perustuslakivaliokunnan mietinnöstä huolimatta senkin hyvin tiedostaen että tässä on kysymys varsin rajallisesta joukosta äänestäjiä

arvoisa herra puhemies ulkomailla pysyvästi asuvien ja ulkomailla tilapäisesti oleskelevien mahdollisuus äänestää nykyistä joustavammin on tervetullut ja perustuslakivaliokunta on tehnyt hyvää työtä huomioidessaan mietinnössään sen että me me saamme hoidettua tämän asian mahdollisimman tietoturvallisesti ja käytännöllisesti pienetkin askeleet demokratialle ovat hyviä joskin tässä sitten tietenkin periaatetasolla askel on vähän suurempikin jaan edustaja mäkelän huolen vaalisalaisuudesta nähdäkseni vaalisalaisuus on sen mittaluokan kysymys että siihen tulee kaikissa tilanteissa suhtautua hyvin suurella vakavuudella ja tässäkin tapauksessa herättää kysymyksiä esimerkiksi se keitä nämä ulkopuoliset todistajat jotka sitten tulevat todistamaan äänestystilanteen sitten käytännössä ovat ja keitä he voivat edustaa en ole aivan varma siitä onko tämä mitenkään aukoton malli mutta luotan perustuslakivaliokunnan arviointiin siinä että he ovat kuitenkin katsoneet että

kuin hyödyt joita saadaan näin ollen pystyn hyvin elämään tämän muutoksen kanssa ja toivon että se on positiivinen yleisesti tällä hetkellä meillä on kuitenkin todellinen riski siitä että esimerkiksi erilaista hybridivaikuttamista voidaan vaaleissa tehdä ja kyllä myös ulkosuomalaiset voivat olla tällaisen toiminnan kohteena sikälikin on hyvä seurata jatkossa miten tämä asia tulee käytännössä toteutumaan ja

a kuinka suuressa mittakaavassa kirjeäänestys tulee toteutumaan ja b liittyykö siihen joitakin komplikaatioita jatkossa ja vielä aiempaan edustaja heinosen puheenvuoroon viitaten minäkin suhtaudun hyvin kriittisesti nettiäänestyksiin ja sähköisiin äänestyksiin olen niitä joskus kannattanut mutta maailma on muuttunut ja osoittanut että se mikä voidaan hakkeroida kyllä varmasti hakkeroidaan ja vaalien kanssa ei pidä ottaa mitään riskejä

tällä lailla on hyvät ja kannatettavat tavoitteet joihin valiokunnan puheenjohtaja tuossa viittasi me olemme tehneet todella huolellista työtä tämän asian kanssa tämä on niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi merkittävä merkittävä asia ja muutos vaikka se näyttäytyisikin vähäisenä asiana nimenomaan näihin kysymyksenalaisiin kohtiin on kiinnitetty huomiota mihin täällä on viitattukin eli vaalisalaisuuden säilymiseen siihen liittyviin riskeihin mahdolliseen painostukseen valiokunnassa käytiin erityisesti erään asiantuntijan lausunnon pohjalta myös siitä olisiko viisasta kuntavaalit rajata tämän ulkopuolelle koska kuntavaaleissa verrattain suurissakin kunnissa tulee samoja äänimääriä ja arvontoja niin niin tällaisissa tilanteissa jokin ulkomailla tapahtunut äänestys ja siellä ollut väärinkäytös muuttaa vaalitulosta sinänsä edustaja heinonen vähän eksyi kun kun vertasi laitosäänestystä ja tätä ulkomailla tapahtuvaa äänestystä laitoksissa on kuitenkin virkavastuulla toimivat vaalivirkailijat niin että tässä ei kyllä ole samasta asiasta

arvoisa puhemies tämä vaalilain muutosesitys on erittäin tarpeellinen ja ja tiedän että myös toivottu että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja väliaikaisesti vaalien aikana asuvat tai oleskelevat saavat oikeuden äänestää myös kirjeitse näitä äänestyspaikkoja ei nimittäin paikoin ole kovin lähellä ja ja äänestystoimitus on kuitenkin merkittävä osa demokratiaa ja on tärkeää että äänestys voidaan suorittaa siellä missä missä ollaan varsinkin jos pidempiä aikoja oleskellaan ulkomailla suomessa käytössä ollut ennakkoäänestyskäytäntöhän on jo lisännyt mahdollisuutta äänestää laajemmin kuin vain yhtenä päivänä ja ja on huomattu että sitä on sitä on myös todella paljon hyödynnetty nykyään tuntuukin että monet haluavat antaa äänensä nimenomaan ennakkoäänestyksen aikana siihen aikaan kun heille itselle sopii siinä mielessä kannatan todella lämpimästi näitä erilaisia joustavampia tapoja hoitaa tämä tämä kansalaisvelvollisuus

nettiäänestyksestä olen itse hieman toisella linjalla kuin täällä aikaisemmat puheenvuorot kannatan sitä että nettiäänestystä edelleen kehitetään ja selvitetään kannatan että se olisi osa tämmöistä sähköisen asioinnin kehittämistä mitä yhteiskuntamme myös kaipaa veroilmoitukset voidaan tällä hetkellä tehdä netissä mutta muuten meidän kansalaisten asiointipalvelut ovat vielä hieman lapsenkengissä sähköinen asiointi on se sitten äänestyksen muodossa tai muutoin olisi kyllä tätä päivää ja helpottaisi monien näin isossa maassa kun ollaan päivittäistä toimintaa yhteiskunnan ja eri viranomaisten kanssa sitten näistä vaalien yhdistämisistä itse olen myös sitä mieltä että kannattanut yhdistää sekä maakuntavaalit eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit mutta nyt kun nyt kun ollaan tässä tilanteessa niin todella siinä vaiheessa kun puoli vuotta on aikaa jäljellä vaaleihin kannattaisi tätä asiaa vielä harkita jotta mennään sitten kaikkien taiteen sääntöjen mukaan saadaan äänestysaktiivisuus ylös ja kustannuksia alas

arvoisa puhemies tämä kirjeäänestysasia on niin hieno että tulin ihan pöntöstä puhumaan kun asuin yhdeksänkymmentä luvulla kahdeksan vuotta englannissa pyysin aina suomesta vierailevia ystäviäni tuomaan mukanaan reissumiestä turun sinappia ja hkn sinistä kyse ei ollut ainoastaan siitä että pidän niiden mausta vaan siitä että ne jollain tavalla vetosivat minuun suomalaisena siihen liittyi tällaista ylpeyttä ja identiteettiä reissari sinappi ja lenkkimakkara ovat suomen makuja ja harva osaa niitä arvostaa samalla rakkaudella kuin suomalainen joka asuu ulkomailla ja ulkomailla asuessani halusin aina joka ikinen kerta kun vaalit olivat myös käydä äänestämässä koin että se oli paitsi kansalaisvelvollisuus myös etuoikeus kun suomea katsoo ulkomailta on helppo nähdä tämän meidän kansakuntamme erityisyys me kuulumme viisimiljoonaiseen kansaan valtakieltä ei puhuta missään muussa maassa kansalaiset taas puhuvat yleensä äidinkielensä lisäksi ainakin kahta muuta kieltä me emme tee maailmalla liikkuessamme ja asuessamme varsinaisesti numeroa itsestämme mutta meihin luotetaan ja meistä pidetään ja meidän yhteiskuntarakennetta pidetään myös aivan ylivertona vähäistä ei ole todellakaan se että suomi on yksi niistä maista joiden kohdalla puhutaan vahvan demokratian oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien esimerkillisyydestä me olemme kansana lukumääräisesti pieni mutta olemme vaikuttaneet monessa kokoamme suurempina meillä on aina pyritty saamaan kaikkien kyvyt käyttöön ja sama pätee kestävän demokratian on kauan toivottu uudistus että yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden uranuurtajamaa nyt vihdoin helpottaisi ulkosuomalaisten mahdollisuutta antaa oma panoksensa demokratian toteutumisen eteen ja uskon että tämä suomi sata juhlavuosi myöskin valveuttaa ulkosuomalaisia entistä vahvemmin vaikuttamaan tämän meidän rakkaan kotimaamme asioihin siksikin ulkosuomalaisten äänet ovat arvokkaita ja meidän on mahdollistettava niiden kuuluminen myös kirjeäänestyksen kautta ja edellä mainituista huolista jotka liittyvät tähän meidän vaalisumaan täytyy sanoa että en aina ole edustaja heinosen kanssa samaa mieltä mutta tässä asiassa kyllä

herra puhemies

olemme sillä vakaudella hartaudella arvokkuudella ja osaamisella millä käsittelemme kaikkia muitakin asioita tämän mietinnön tehneet puheenjohtajamme edustaja annika lapintien johdolla mietintöhän on on täysin yksituumainen ja esitämme että kirjeäänestystä viedään eteenpäin niin kuin hallituksen esityksessäkin on esitetty ja ja toivottu tätä kirjeäänestystä on pohdittu ja toivottu pitkän aikaa erityisesti ulkomailla asuvat suomalaiset ulkosuomalaiset ja heidän erilaiset etujärjestönsä ja kansalaisjärjestönsä ovat toivoneet tätä kirjeäänestysmahdollisuutta jo pitkään kirjeäänestämisessä hyvin olennainen tekijä on se että se varsinainen äänestystoimenpide täytyy ikään kuin varmistaa kahden esteettömän todistajan merkinnöillä kirjeäänestys ei ole täysin ongelmaton uusi vaalitapa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja asiantuntijakuulemisissa saimme myös kritiikkiä tästä kirjeäänestämisestä on varmasti ihan reilua ja avointa todeta se että tietysti tämä kirjeäänestäminen omaa tiettyjä riskejä vaalisalaisuuden osalta joka on toki aivan sitä äänioikeuden ja ja vaaleissa äänestämisen oikeuden syvintä ydintä mutta kuitenkin kun teimme perustuslakivaliokunnassa punnintaa täydellisen ihanteellisen vaalisalaisuuden ja toisaalta sitten mahdollisimman laajojen suomen kansalaisten osallistumismahdollisuuksien välillä valinta oli aika selkeä totesimme selkeästi että kuitenkin vaalisalaisuuden vaarantumisen riskit ovat hyvin pieniä ulkomailla asuvien kirjeäänestämisessä ja taas toisaalta on erityisen painavat perusteet sille että me saisimme paremmat mahdollisuudet entistä useammalle ulkomailla asuvalle suomalaiselle osallistua meidän vaaleihimme ja ottaa sitä kautta kantaa oman kotimaansa ja isänmaansa asioihin toivottavasti tämä mahdollisuus äänestää helpommin ulkomailta pitäisi myös yllä niitä vahvoja suhteita ja mahdollisuuksia niin että nämä usein hyvinkin osaavat ja työteliäät suomen kansalaiset tai heidän läheisensä palaisivat suomeenkin jossakin kohtaa rakentamaan meidän yhteiskuntaamme ainahan voi sanoa

kun maailmassa on satoja erilaisia postijärjestelmiä ja postin kuljetettavaksi jätetään se oma ääni mitä riskejä siinä postin kuljetuksessa on mutta toisaalta sitten kun taas pohdimme niitä ongelmia mitä jopa meidän kotoisessa suomessammekin on ollut postinjakelun kohdalla voidaan todeta että ne ongelmat mitä postin kulkemiseen voi liittyä eivät ole ylitsepääsemättömiä sillä suomessakin ihan meidän omat kotoiset kansalliset ennakkoäänemmekin

liikkuvat postin välityksellä ja tämäkin pitää tietysti sisällään tiettyjä teoreettisia riskejä lisäksi ulkomailla asuva henkilö joka päättää kirjeäänestystä käyttää silloin harkitsee itse myös sitä kokeeko siinä olevan jotakin riskiä että juuri sen asuinvaltionsa postin kuljetettavaksi oman äänensä antaa arvoisa puhemies täällä on puhuttu tänään paljon siitä miten äänioikeuden käyttämistä saataisiin paljon helpommaksi moni suomalainen pohtii sitä että kun me hoidamme pankkiasioitamme internetissä me hoidamme kansaneläkelaitokseen meidän etuusasioitamme internetissä ynnä ynnä muuta asiointia ja netissä tapahtuu verkkokauppaa niin myös ääntään voisi käyttää siellä verkossa itselläni on ollut erittäin mieluinen ja mielenkiintoinen tehtävä toimia nettiäänestyksen parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana vuonna kaksituhattaseitsemäntoista olemme seuranneet hallituksen nettiäänestysselvityksen etenemistä ja siitä selvityksestä tulee nyt sitten valmista materiaalia marraskuussa nettiäänestys tuntuu näin yhtäkkiä hirveän tekniseltä seikalta mutta kun saimme perehtyä siinä parlamentaarisessa kaikkien eduskuntaryhmien yhteisessä seurantaryhmässä tähän aihepiiriin niin totesimme että se on kaikkea muuta kuin tekniikkaa siinä tavassa millä me äänestämme on viime kädessä kysymys siitä ovatko suomalaiset vaalit luotettavia ja voivatko kaikki poliittiset liikkeet ja kaikki suomalaiset luottaa siihen että meidän vaalimme ovat vapaita ja että tulokset ovat oikeita tällä hetkellä nettiäänestykseen liittyy sellaisia ongelmia ja riskejä jotka todennäköisesti ovat ylitsepääsemättömiä tämänhetkisellä teknologialla paljon puhutaan hakkeroinnista ja vieraitten valtojen agenteista mutta itse sanoisin että on kysymys paljon arkisemmista ongelmista jotka nettiäänestystä vaivaavat erityisesti paikallisissa vaaleissa kunnallisvaaleissa ja tulevissa maakuntavaaleissa valtuutetun paikka voi ratketa ihan muutamalla äänellä silloin ostaa ja myydä ääniä tai jotenkin epäasiallisesti esimerkiksi painostaa omia perheenjäseniään äänestämään tietyllä tavalla ovat paljon isommat niissä paikallisvaaleissa kuin vaikkapa tasavallan presidentin vaaleissa joita pian käydään

onko vaalitulos laskettu väärin niin on mahdollista että keskusvaalilautakunnalta saa ne vaalilipukkeet ja voidaan suorittaa vaikkapa kymmenen tarkistuslaskentaa ja voidaan ikään kuin idioottivarmasti saada selville mikä on ollut se salaisten ja vapaiden vaalien lopputulos

siihenkin pitää suhtautua erittäin suurella vakavuudella arvoisa puhemies itse suhtaudun yleensä tieteeseen kehitykseen ja edistykseen hyvin myönteisesti ja siksi en halua mitenkään ikuisesti torpata sitä mahdollisuutta ettemmekö joskus voisi äänestää verkossa voisi äänestää jotenkin sähköisesti toivon että seuraamme aktiivisesti teknologioiden kehitystä ja kyllä myös äänestämisen ja vaalien pitää seurata maailman muutosta

silloin voitaisiin saada kokemuksia siitä miten se meidän kulttuurissamme ja meidän meidän äänioikeutetuillamme oikein voisi toimia lisäksi puhemies puhutaan tämmöisistä lohkotekniikoista aivan uudenlaisista teknologioista jotka ovat samaan aikaan aikaan ikään kuin hakkeroinnille varmoja mutta niissä kuitenkin säilyy se eheys jolloinka tarkastuslaskentojakin voisi tehdä jos tällaista teknologiaa jossain vaiheessa saadaan järkevään hintaan tarjolle niin en pidä ollenkaan mahdottomana sitä ettemmekö joskus voisi nähdä suomessakin nettivaaleja tällä hetkellä oltuani puolisen vuotta tämän parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana en voi kyllä suositella nettiäänestyksen käyttöönottoa suomessa valitettavasti mutta lähdetään nyt näillä kirjeillä liikkeelle

puhemies tässä nettiäänestyksen parlamentaarisessa seurantaryhmässä itsekin jäsenenä olleena voin vahvistaa suurelta osin edustaja kurvisen äsken lausuman haluan tuoda esiin sen että äänestämisen vertaaminen nettiäänestyksen vertaaminen vero tai pankkiasioiden hoitamiseen osoittaa valitettavasti hieman sitä ettei ole perehdytty siihen millaisia tapahtumia nämä ovat veroasioiden hoitamisesta tai pankkiasioiden hoitamisesta täytyy jäädä jälki pankin tai verohallinnon järjestelmiin kun taas äänestämisessä se jälki on jossain kohtaa täysin hävitettävä että voidaan säilyttää vaalisalaisuus tämä on se rakenteellinen fundamentaalinen ero tässä asiassa nettiäänestyksen ongelmat eivät suinkaan rajoitu tähän ajankohtaiseen kyberturvallisuus ja hakkerointiteemaan vaikka nekin toki vaikuttavat äänestyksen arviointiin nykyajassa taustalla on myös muita rakenteellisia vaikeasti tai ei ollenkaan ratkaistavissa olevia ongelmia vaalisalaisuuden ja ääntenlaskennan uusittavuuden suhteen täytyy muistaa että äänestysjärjestelmään on voitava luottaa kaikissa oloissa myös sisäisissä tai ulkoisissa poikkeusoloissa

puhemies pidän todella hyvänä tätä tätä kirjeäänestyksen mahdollistamista ulkomailla oleskeleville suomen kansalaisille nyt kun olen viime aikoina aika useinkin tavannut ulkosuomalaisia suomen kansalaisia jotka asuvat pysyvästi ulkomailla usein kysyn heiltä että oletteko käyneet äänestämässä johtuen tästä omasta poliittisesta roolistani ja usein ovat käyneet toisinaan eivät ole käyneet mielestäni kuten tässä keskustelussa aiemminkin todettiin äänestäminen on sellainen kansalaisvelvollisuus että se todella sitoo siihen yhteiskuntaan jossa on jäsenenä se on itse asiassa aika hyvä mittari siinä kuinka hyvin on yhteiskunnassa yhteiskunnassa kiinni onko valveutunut seuraako ajankohtaisia asioita luottaako siihen järjestelmän kykyyn hoitaa hoitaa niitä asioita ja tästä syystä mielestäni on erittäin tärkeää että ulkosuomalaisille tämän kautta tarjoutuu entistä parempi mahdollisuus säilyttää se tietynlainen kytkentä sellaiset tietynlaiset juuret seurata sitä oman kotimaan yhteiskunnallista keskustelua poliittista elämää ja olla ikään kuin aktiivinen kansalainen sen kautta tässä edellä edustaja kurvinen erittäin hyvin kuvasi tätä perustuslakivaliokunnan harkintaa liittyen vaalisalaisuuteen vaalisalaisuuteen ja sitten toisaalta taas osallisuuteen äänestämisen oikeutena mielestäni on erittäin hyvä että tässä aktiivisen kansalaisuuden idea idea meni haluan siitä valiokuntaa todella kiittää kun olen itse taustaltani historian ja yhteiskuntaopin opettaja niin olen usein tätä aktiivisen kansalaisuuden teemaa pohtinut ja kyllä se pienikin kehitys hyvään suuntaan siinä vahvistaa pohjimmiltaan demokratian ja kansanvallan toteutumista ja uskon että tällä on tällä on siinä suhteessa pieniä mutta kuitenkin positiivisia vaikutuksia
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys vaalilain muuttamisesta on suurimmaksi osaksi kaikin puolin oikein oikein hyvä esitys alun alkaen olen joskus itse suhtautunut skeptisesti konservatiivi kun olen näihin ulkomailla asuvien suomalaisten äänestysmahdollisuuksiin mutta sen jälkeen kun huomasin että sain itsekin ääniä perussuomalaisille hyvin epätyypillisistä paikoista muun muassa istanbulista ja brysselistä olen olen sitä kannattanut on hyvä että tätä helpotetaan entisestään heräsin tosiaan siinä kohtaa kun edustaja outi mäkelä piti puheenvuoron tästä nettiäänestämisestä onneksi täällä edustajat kurvinen ja jani mäkelä sitten paikkasivat minä olen itse tosi huolissani tästä vaalisalaisuuden säilymisestä nettiäänestyksessä vaikka omat tunnukset jokaiselle jaettaisiinkin niin siinä on todellinen vaara olemassa että isoveli tai isoisä tai kuka tahansa valvoo miten perheenjäsenet kenties äänestävät juuri kunnallisvaaleissa missä yksi ääni saattaa ratkaista nämä paikat

pääsee vaaliavustaja mukaan mukaan on erittäin hyvä ja luotettava tapa äänestää

arvoisa herra puhemies oikeastaan edustaja eerola provo soi tässä minua vielä käyttämään myös tähän puheenvuoron vaikka ajattelin että pidättäydyn täällä on on ollut hyviä puheenvuoroja niin valiokunnan puheenjohtajalta joka sen esitteli edustaja kivelältä joka otti esiin juuri sen että vaikka onkin pienestä asiasta kysymys niin tämä on aika iso ja hyvä ja harkittu ja varmasti hyvin puntaroitu on erittäin tervetullutta että ne jotka haluavat olla sidoksissa omaan kotimaahansa vaikka asuvat ulkomailla pitävät pitävät itsensä kiinni siinä suomalaisuudessa kun heille turvataan äänioikeus ja se mahdollistetaan se on se on hyvää suomalaista kansalaisuutta ja ja pitää ne ihmiset aktiivisena se on omalla tavallaan vaalimainostusta toisena vai oliko nyt kolmantena asiana tähän on liitetty tässä salissa

toivotaan että tämä nyt viimeistään heittää ne kevyet mullat sen päälle niin että ei suomessakaan minkäänlaisissa vaaleissa pohdita sitä että voidaan nettiäänestystä harjoittaa ennen kuin se on sellaista että se on kuin nykyisessä vaalijärjestelmässä yksin tehtynä sillä tavoin valvotuissa olosuhteissa jos me haluamme digitalisaatiota ja ja sähköistä äänestystä edistää niin henkilön yksityisyys pitää siinä äänestystilanteessa turvata

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö yhdeksän

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä säädetään lakia valtakunnallisesta opinto ja tutkintorekisteristä joka korvaisi eräitä muita lakeja rekistereistä tiivistäen rekistereitä mikä on periaatteessa hyvä ja kannatettava tavoite tiedonkulun kannalta pienempi määrä rekistereitä on hyvä hyvä asia mutta tietysti asettaa paineita rekisterin tietoturvan ja kyberturvallisuuden kannalta nyt kuitenkin huomioin tässä valiokunnan mietinnössä sen että valiokuntahan on perehtynyt perusteellisesti tähän hallituksen esitykseen sen kipukohtiin ja esittänyt lukuisia muutoksia mietinnössä on hyvin paljon keltaisella korostettua ja se herättää ihmetystä ja kysymyksen hallituksen lainvalmistelun tasosta erityisesti kun tähänkin esitykseen on perustuslakivaliokunnalla ollut huomauttamista olisikin mielenkiintoista kuulla valiokunnan jäseniltä onko tämä tulkinta näin paperilta tehtynä oikea

puhemies tämä

on todellakin mitä kannatettavin tämä sujuvoittaa tämä on rationalisointia uuden teknologian tehokkaampaa hyödyntämistä ja panee kysymään miksi vasta nyt tämä tällainen olisi voitu toteuttaa jo aiemmin se mihin edellinen puhuja viittasi todellakin perustuslakivaliokunta joutui puuttumaan tähän tietoturvaan ja rekisterissä olevien tietojen eräisiin aikamääreisiin ja pysyvyyteen en nyt vielä sanoisi että tässä on mitään erityisen dramaattista kyllä perustuslakivaliokunta on niin tällä vaalikaudella viime vaalikaudella kuin aiemminkin laittanut tiettyjä asioita aina välillä ponnen taakse ja ne on toki huomioitu mutta edellinen oikeuskanslerihan kiinnitti huomiota siihen että lainvalmistelussa on puutteita ja asioita joihin pitää kiinnittää huomiota mutta se ei ole vain tämän hallituksen aikainen vaan

opintosuoritusten ja tutkintotietojen keskitetty sähköinen kokoaminen mahdollistaa tietojen hyödyntämisen entistä jouhevammin esimerkiksi koulutukseen hakemisen tai aiemmin opitun tunnistamisessa ja tunnustamisessa tiedonkulun tehostaminen eri toimijoiden välillä on yksi esityksen keskeisimpiä etuja kaiken kaikkiaan tämä on julkista viranomaistoimintaa parantava uudistus ja järkevää digiajan mahdollisuuksien hyödyntämistä yksi olennainen uudistuksen hyöty on mahdollisuus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille tämä avaa mahdollisuuden luoda opiskelijoille yksilöllisesti räätälöityjä palveluita kuten esimerkiksi opiskelija alennusten tarjoamisen ja jatko opintoihin hakeutumisen sekä opintojen edistymisen seurannan entistä tehokkaammin mutta edustaja mäkelän huomio on kyllä aiheellinen ja kuitenkin on tärkeää ja huomioitavaa että opiskelijoiden oikeus ja tietoturvasta tulee huolehtia se on erityisen tärkeää järjestelmän ja yksilön tietoturvan tulee olla hyvällä tasolla ja tähän pitää kiinnittää erityistä huomiota järjestelmää luodessa myös opiskelijan suostumus tulee aina kysyä tiedon keräämisen ja käytön yhteydessä valtakunnallisten opinto ja tutkintorekisterien uudistaminen on näin oppositiostakin katsottuna kuitenkin hyvä uudistus

puhemies käsillä on tosiaan esitys jota voi pitää kannatettavana on tärkeää että me saamme saamme myös koulutuspuolella enemmän ja enemmän digitalisoitua tietoja ja on erittäin hyvä että meillä on sitten peruskoulutukseen ja ja toisen asteen myös olemassa jatkossa suomalaisten ja ja muiden ketkä näitä tietoja pystyvät hyödyntämään tiedot opiskeltu aikoinaan tässä on myöskin sitten valiokunta kiinnittänyt huomiota siihen että että myös sellaiset jotka ovat opiskelleet jo aiemmin ennen kuin tämä muutos tehdään voisivat saada nämä oppijanumerot eli heidänkin tietonsa tallennettaisiin tänne on hyvä että nämä erinäiset paperit ja tutkintotodistukset ja muut jotka ovat olleet kirjallisessa muodossa ja ehkä myös helposti hävitettävissä ovat sitten jatkossa varmassa tallessa löydettävissä

jatkossa tämän kehityksen kannalta kun meillä on olemassa muitakin koulutukseen liittyviä tietoja kuin pelkästään ihan näitä tutkintotietoja esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen liittyvät lupakortit tämä lupakorttiviidakko mistä puhutaan ja kun näitä lupiakin hyvin hajanaisesti nyt myönnetään eri eri koulutuksenjärjestäjien kautta ja nämä ovat hyvin manuaalisessa muodossa nykyään olisi hyvä että tämmöiset

erilaisiin ammatteihin liittyvät liittyvät lupakortit pystyttäisiin myös digitalisoimaan ja myös esimerkiksi tämmöisten tutkintorekistereitten yhteydessä saatavissa tätä on syytä kehittää ja tätä työtä ollaan tekemässä ja selvittämässä

herra puhemies edustaja elomaa nosti hyvän asian esille ja kertoi kuinka hyvä on että tämmöinen rekisteri on olemassa toki on pidettävä huoli siitä että on yksityisyydensuoja ja henkilön henkilön suostumus tarvitaan siihen jos tällaisesta rekisteristä luovutetaan tietoja kolmannelle osapuolelle sen pitää olla ehdottomasti suljettu niin että henkilö henkilö voi antaa vain itse sellaisen luvan että tällaista markkinointia hänen kohdallaan voidaan koulutustarjonnan tai jonkun muun osalta tehdä koska näinhän meillä lainsäädäntö edellyttää tälläkin hetkellä rekisteritietojen osalta henkilöstörekisterilaki kyllä määrittelee minkälaista rekisteriä voidaan pitää ja ja laki määrittelee sen mitä tietoja siellä voi olla mutta tietojen luovuttaminen sitten on toinen asia on hyvä että tutkintotietoja voidaan kerätä mutta haluaisin nyt tässä vähän sympata kyllä hallituksen linjausta yleensä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja ja koko tästä asiasta että ollaan siirtymässä oikein osaamisperustaiseen

nyt nämä vanhat suoritetut tutkinnot eivät vielä kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä että henkilön osaaminen olisi sillä tasolla meillä tällä hetkellä se on hyvinkin jatkokoulutuskelpoisuusperusteista ei niinkään siihen ammattiin liittyvän perusteista ja siinä mielessä kun näitä tietoja sitten tallennetaan on hirveän tärkeää huomioida se arvostammeko siellä edelleen vain tutkintoja vai olemmeko nykyajassa ja arvostamme osaamista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajakollegat käsittelyssä on siis laiksi saattohoidosta ja tällä lakialoitteella ehdotetaan siis säädettäväksi uusi laki saattohoidosta tällä hetkellä meillä ei ole voimassa olevaa lakia saattohoidosta meillä on muita lakeja meillä on terveydenhuoltolaki meillä on perustuslaki ja laki potilaan asemasta ja oikeudesta mutta se itse saattohoitolaki meiltä puuttuu saattohoitolaki on nyt sitten kirjoitettu tähän lakialoitteeksi ja se on se on nyt käsittelyssä tällä lakialoitteella nostetaan lain tasolle valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan eli etenen laatimat saattohoitosuositukset vuodelta kaksituhattakolme elikkä suomessa on laadittu saattohoitosuositukset ja ohjeistukset vuonna kaksituhattakolme ja ne ovat olleet niitä joita sitten kunnissa on noudatettu niin on ainakin otettu hoitopoluiksi nämä suositukset ja ohjeistukset me kaikki tiedämme että suositukset ja ohjeistukset ovat informaatio ohjausta ja ne ovat vain suosituksia laki on se jolla yhteiskuntaa on ohjattava ja lailla pitää ohjata siihen suuntaan minkä me katsomme ja näemme oikeaksi eli tähän saattohoitolakiin kirjattaisiin eettisesti hyvän hoidon kulmakivet turvattaisiin hyvän hoidon toteutuminen kuolevalle potilaalle ja potilaan oikeus valita saattohoitopaikka tässä tekemässäni lakialoitteessa ei säädettäisi alle kahdeksantoista vuotiaan saattohoidosta vaan tästä säädettäisiin erikseen näillä nykyisillä saattohoitosuosituksilla ja suunnitelmilla on tärkeä merkitys saattohoidon kannalta ja tätä saattohoitoa koskevaa sääntelyä on eri laeissa perustuslain mukaan ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen lisäksi perustuslakiin on kirjattu syrjintäkielto terveydenhuoltolaki taasen velvoittaa kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamiseen laki potilaan asemasta ja oikeuksista sääntelee oikeudesta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun ja hoitoonpääsystä eli

sisältyy hyvä hoito ja voimme tietysti sanoa että kyllähän se saattohoitokin näihin sisältyy mutta totuus on monta kertaa toisenlainen hyvään saattohoitoon kuuluvia edellytyksiä monenlaisia esimerkiksi saattohoidon aloittamiseksi tehty päätös pitäisi tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa saattohoidossa tulisi lievittää kärsimystä ja lisätä hyvinvointia huonolla oireiden ja muun kärsimyksen hoidolla usein myös heikennetään potilaan mahdollisuuksia autonomiseen päätöksentekoon potilaalla tulee olla myös mahdollisuus psykologiseen ja hengelliseen tukeen jotka kuuluisivat saattohoitoa toteuttavien toteuttavien yksiköiden valmiuksiin potilaan tulisi saada kuolla mahdollisimman turvalliseksi kokemassaan paikassa ja valmistautua rauhassa kuolemaansa ilman pelkoa ja huolta läheistensä selviytymisestä saattohoitoon kuuluu myös muita tärkeitä edellytyksiä hyvinvointivaltiossa saattohoidon tulisi olla subjektiivinen oikeus nykyisin pehmeämpien normien varassa olevien saattohoitopaikkojen riittävän määrän tulisi olla kirjattuna lakiin ja myös saattohoitohenkilöstön ammatillinen osaaminen tulisi varmistaa

nykyisellään riitä turvaamaan hyvää saattohoitoa jokaiselle sitä tarvitsevalle saattohoidon järjestämisessä ja on vaihtelua eri puolilla suomea ja samaten saattohoitoa tarvitsevia on enemmän kuin saattohoitopaikkoja terveydenhuollon ta loudellisten resurssien heikentyminen ja yleinen yhteiskunnallinen eriarvoistuminen voivat lisäksi vaarantaa hoidon oikeudenmukaisen saatavuuden tästäkin syystä nykytilan korjaamiseksi tarvitaan laki jossa määritellään nämä saattohoidon hyvän hoidon edellytykset ja tämä saattohoitolaki turvaisi hyvän hoidon saatavuuden jokaiselle saattohoitoa tarvitsevalle koko suomessa olisi toivottavaa että tämä laki astuisi voimaan mahdollisimman pian

arvoisa puhemies tämä saattohoitolaki on siitäkin syystä erittäin tärkeä että me puhumme eduskunnassa parasta aikaa eutanasiasta kansalaisaloitteen muodossa olen osallistunut tähän julkiseen kuulemiseen aloite on tällä hetkellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja myös julkisessa kuulemisessa hyvin vahvasti nousi esiin pelko ja kipu ja ajatus siitä että mitä tuleman pitää kun on kuolemaan johtava sairaus ja hoitoa siihen ei ole ja aika käy vähiin kivunlievitys on yksi asia josta ei suomessa tarpeeksi puhuta tai jos siitä puhutaan niin puhutaan niin että jokaiseen kipuun on olemassa lääkitys mutta näin ei kuitenkaan ole on olemassa kipua on olemassa sairauksia on olemassa syöpäkipua joihin vahvimmatkaan lääkkeet eivät auta sitten sanotaan että meillä on sedaatio sedaatio tarkoittaa sitä että siinä pahimmassa vaiheessa kun potilaan olotilaa halutaan helpottaa potilas nukutetaan uneen ei suinkaan jotta hän siihen menehtyy vaan tajunnantaso lasketaan niin alas että potilas ei tunne mitään kipua mutta on olemassa sellaista kipua että huolimatta sedaatiosta ihminen tuntee sen ja ihminen herää elikkä nämä ovat niitä asioita joista meidän täytyy suomessa pystyä keskustelemaan avoimesti ja pohtimaan millä tavalla me voimme helpottaa ihmisen tilannetta ympäri suomen ja juurikin se hyvän saattohoidon yhdenvertaisuus etelästä pohjoiseen on erittäin kuin myös saattohoitopaikkamäärä minun mielestäni kenenkään ihmisen ei tulisi kuolla päivystyksessä ei missään sermien takana eikä tällaisella sijaispaikalla vaan pitäisi olla saattohoitokoti pitäisi olla hyvä hoivapaikka ja siellä ammattiosaaminen samoin kuin myös sitten koulutus niille hoitajille että he pystyvät hyvää saattohoitoa toteuttamaan meillä on paljon palliatiivisen hoidon kehittämistä suomessa tapahtunut ja hallitus on kohdentanut miljoona euroa budjetissa saattohoitokriteeristön päivittämiseen ja yhdenvertaistamiseen ja se on erittäin hyvä asia mutta me perussuomalaiset näemme että tarvitsemme edelleen muitakin lisätoimia

ja saatetaan tämä hyvä ihmisen oikeus subjektiivinen oikeus lain tasolle toivon hyvää keskustelua täällä tänään ja kiitän jo nyt että olette kaikki paikalla

juvonen on lakialoitteessaan tärkeällä asialla ja myös minun oli aloite helppo allekirjoittaa en ymmärrä miten hallitukset eivät neljässätoista vuodessa ole saaneet aikaan muutosta jolla valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan jo vuonna kaksituhattakolme laatimat saattohoitosuositukset saatettaisiin lain tasolle sitäkään en ymmärrä kuinka tämä asia on voinut olla niin uusi vuonna kaksituhattakolme että tällaista keskustelua ei ole käyty jo vuosikymmeniä tai vielä pidempää aikaa aikaisemmin koska kyllähän ihmisten kärsimys ja kuolema on inhimillinen asia ja siihen pitäisi pystyä vastaamaan puhetta on riittänyt mutta tekojen puute loistaa tässä asiassa väestön ikääntymisen ja lääketieteen kehityksen myötä saattohoidolle kuitenkin aiheutuu haasteita joiden ratkaiseminen on välttämätöntä joka tapauksessa kävipä kuinka vain tälle keskustelussa olevalle eutanasiakansalaisaloitteelle ne ovat kaksi eri asiaa saattohoitoa tarvitaan joka tapauksessa nyt on on aika korjata tilanne niin että saattohoito tulee lain tasolle ja sen taso tulee korkeaksi ja tasaiseksi koko maassa toivon että yhdellekään puolueelle tämän lain eteneminen eduskunnassa ei muodostu ongelmaksi

arvoisa herra puhemies saattohoito on tärkeä aihe ja siitä on hyvä keskustella on hyvä että tällainen lakialoite on tehty ja ja edustaja juvonen piti kattavan alustuspuheenvuoron siitä miksi tällainen laki suomeen mahdollisesti tarvittaisiin kuten edustaja mäkeläkin totesi riippumatta siitä mitä tälle ja sen ratkaisulle tulee käymään meidän täytyy tämä saattohoitotilanne suomessa saada nykyistä paremmalle tolalle ja sitä kautta myös varmistaa että ihmisillä on hyvän elämän lisäksi oikeus kaikissa tilanteissa myös hyvään kuolemaan kuolema on asia jonka mielellämme lakaisemme taka alalle mutta se tulee kuitenkin jokaista meitä tavalla tai toisella vastaan useastikin elämämme aikana ja viimeistään sitten omalla kohdallamme jonakin päivänä jos tehdään tällainen no ehkä eutanasiasta on hyvä keskustella kokonaan erikseen se ei liity tähän suoraan mutta puhutaan yleisesti saattohoidosta niin on osoitettu selkeitä puutteita suomessa siinä että esimerkiksi palliatiivisen hoidon opetusta ei ole tarjolla niin paljon kuin olisi syytä olla ja kun puhutaan siitä miten me voimme myös kouluttaa ja jatkokouluttaa hoitoalan ammattilaisia vastaamaan saattohoidon tarpeeseen niin uskon että tässä voitaisiin tehdä suomessa enemmän lisäksi kun puhutaan saattohoidon vaatimuksista eri olosuhteista on hyvä muistaa että saattohoitoa tehdään hyvin erilaisissa ympäristöissä riippuen siitä millaisia saattohoidon vaatimuksia yksilöllä on esimerkiksi paikallistasolla voidaan tehdä tiettyjä asioita mutta sitten mennään ihan vaativaan erityisvastuuseen silloin kun mennään niin sanotusti vaikeampiin

aikaan jonkinlaisen parannuksen nykytilaan parannuksen joka on muutakin kuin vain suosituksia me tarvitsemme suomeen velvoittavaa laadukasta saattohoitoa joka turvataan kaikille jotka sitä tarvitsevat

puhemies arvostamani kansanedustaja on ensimmäisenä allekirjoittajana allekirjoittanut äärimmäisen tärkeän lakialoitteen tälle aloitteelle voi toivoa mitä parhainta menestystä toki valitettavasti tiedossa on tämän talon toimintaperiaatteet ja se että aina edes yli sadan edustajan allekirjoittama aloitekaan ei tunnu etenevän mutta toivottavasti tämän aloitteen myötä jotain hyvin tärkeää liikahtaa

suhtautuminen kuolemaan kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin sivistyksellisestä tasosta me puhumme keskiajasta usein pimeänä keskiaikana ja hyvin kielteisessä sävyssä mutta tuon ajan ihmisiltä voimme ainakin oppia ars moriendin taitoa eli kuolemaan kouluttautumista tuonaikaisessa maailmassahan erityisesti ruttotaudin myötä kuolema oli läsnä oli läsnä niin kuin edustaja o p parviainen äsken totesi mehän elämme kulttuurissa jossa kuolema halutaan lakaista maton alle häiritsemästä mukavaa have fun meininkiä kuten arvokas ihmisarvon mukainen elämä on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus niin yhtä lailla sitä on arvokas kuolema ja näin ollen

mahdollisuuden saattohoitoon tulee olla jokaiselle sitä tarvitsevalle subjektiivinen oikeus kuten edustaja juvonen ansiokkaassa johdantopuheessaan totesi saattohoito ei ole vain kivunlievitystä tai oikeaa lääkitystä suomi on siinä mielessä saattohoidossa monella tapaa jäljessä muista maista että suomessa kenties liiaksi keskitytään vain kivunlievitykseen lääkitykseen ja tällaiseen kuolemaan valmistautumiseen riittävästi ymmärretä kohdata ja huomioida kuolevan kysymyksiä näin ollen olisi äärimmäisen tärkeää että

olisi mahdollisuus käydä läpi elämän elämän kysymyksiä elettyä elämää suhdetta lähimmäisiin tehdä asiantuntevien ihmisten läsnä ollessa ympäröimänä tilitystä tiliä elämästään ja hyvin ymmärrettävästi myös iankaikkisuuden kysymykset ovat hyvin pinnalla tuossa vaiheessa olen läheltä puolisoni kautta seurannut suomalaisen saattohoidon tilannetta puolisoni on tehnyt vaihtelevan mittaisia työrupeamia saattohoidon parissa

myös henkilöstölle äärimmäisen vaativaa ja tarvitaan jatkuvaa kouluttautumista työnohjausta ja muita työntekoa mahdollistavia tukitoimenpiteitä näin mutkat suoraksi oikoen voidaan sanoa että yleensä sairaanhoitajat työskentelevät niin että ihminen kuntoutuu ja palaa siviilielämään on se sitten työelämää tai mitä mutta sen sijaan saattohoidossa ollaan lähinnä sen kysymyksen kanssa tekemisissä että tämä ihminen ei ehkä niin niin vain palaakaan vaan vaan hän on valmistautumassa viimeiselle matkalle ja saattohoito hyvin toteutettuna mahdollistaa sen että se toteutuisi arvokkaalla tavalla

arvoisa puhemies meille on eduskuntaan saapunut myös kansalaisaloite eutanasiasta kuten tässä on muutamakin puhuja tänään todennut ennen vaaleja jo aikaisemminkin ilmoitin julkisesti olevani hyvin vahvasti eutanasian kannalla mutta nyt olen ainakin osittain aikeissa kääntää takkiani edustaja juvosen aloite joka nyt on edennyt myös osaksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia eli tämä nyt käsittelyssä oleva saattohoitolaki on nimittäin niin hyvä että jos se tulee sellaisenaan voimaan voidaan keskustelu eutanasiasta ainakin osaksi unohtaa suomi todellakin tarvitsee lain saattohoidosta suomi tarvitsee lain saattohoidosta määritelmineen siitä mikä on eettisesti hyvää hoitoa nämä nykyisin olemassa olevat ohjeistukset eivät nimittäin riitä samaten tämän lainsäädännön myötä myöskin koulutuksessa olevat puutteet niin kuin tässä on puhuttu muun muassa siitä mikä liittyy vaikkapa palliatiiviseen hoitoon

pakko korjata

arvoisa herra puhemies vuonna kaksituhattakymmenen sosiaali ja terveysministeriö laati

ne viralliset ja niitä lähdettiin sitten jalkauttamaan kuntiin kaupunkeihin ja kuntayhtymiin ja toiveena oli että jokaisessa paikassa olisi selvitetty ja tehty omat ohjeistukset mikä on se saattohoitopolku sitten siellä paikallistasolla sitten tovi asiaa selvitettiin ja tutkittiin ja todettiin että ei niitä suosituksia todellakaan oltu viety sinne kuntatasolle vaan siellä oli huomattavasti puutteita ja sieltähän tämä asia on tavallaan edennyt nyt näin pitkälle että täällä eduskunnassakin on sitten erilaisia toimia ryhdytty tekemään tämä oma polkuni tässä saattohoidon kehittämistyössä on toki oman työni kautta tullut tutuksi kun olen pitkään hoitajana hoitajana työskennellyt mutta myös eduskuntakaudella kaksituhattayksitoista on on tehty paljon kirjallisia kysymyksiä toimenpidealoitteita ja ja kannustettu siihen että eduskunta lähtisivät jo oma aloitteisestikin viemään eteenpäin tätä saattohoitoa ja sen takia on ollut hieno asia että siellä se miljoona sinne saattohoidon kehittämistyöhön on luvattu mutta niin kuin tässä on jo tullut esille se ei todellakaan riitä elikkä tällä lakialoitteella esitetään oikeutta hyvään ja inhimilliseen hoitoon potilaan itsemääräämisoikeutta saattohoitopäätöstä ja hoitosuunnitelmaa hoidon jatkuvuutta saattohoitoa toteuttavien yksiköiden valmiutta potilaan oikeutta valita saattohoitopaikka ja niiden henkilöiden osalta jotka eivät ole kelpoisia päättämään hoidostaan myös saattohoitopotilaiden lähiomaiset huomioidaan tässä tässä niin että on erityistä huomiota kiinnitettävä heihin saattohoitopotilaina jotka eivät itse ilmaisemaan tahtoaan eivätkä päättämään omasta hoidostaan nostaisin tässä keskustelussa esille myös käypä hoito suositukset jotka ovat erittäin tärkeitä ja joita seurataan ja joiden ohjeiden mukaan hoidetaan meillä on erittäin hyvä käypä hoito ohjeistus kuolevan potilaan hoidosta olen oikeastaan aina sanonut ihmisille että lukekaa ihmeessä ne olen myös opiskelijoille ja hoitajakollegoille aikoinaan puhunut että jos jotakin haluatte asiasta tietää niin lukekaa käypä hoito suositukset koska siellä kerrotaan ihan faktasti mitä kaikkea sillä saattohoitopolulla ja kuolevan potilaan polulla on tulossa eteen mutta meillä on erittäin suuri epäkohta suomessa kun meiltä täysin saattohoito ohjeistukset suositukset käypä hoito suositukset lapsipotilaille ja tämä on minun mielestäni myös erittäin järkyttävä epäkohta suomessa tämä nousi esille vahvasti kun tänä vuonna saimme julkisuudesta lukea tämän eino pojan tarinan hänellä hänellä oli pitkä saattohoitotie hän oli pieni poika ja ja oma oma isä astui sitten julkisuuteen ja kertoi eino pojan tarinan eli sen myötä nousi esille eutanasiakeskustelu kuten myös se että meiltä puuttuvat lasten saattohoito ohjeistukset suositukset suomesta siitäkin olen tehnyt toimenpidealoitteen ja ja kannustan että sitä vietäisiin eteenpäin ja olen nyt kuullut tämä kävi ilmi siellä julkisessa kuulemisessa liittyen eutanasia aloitteeseen että että näitä käypä hoito suosituksia lapsille ei ole vieläkään tulossa se on kaatunut siihen että ei ole ollut tarpeeksi aikaa valmistella sitä ja varmasti myös asiantuntijuutta sieltä on osin puuttunut mutta toivon todellakin että hallitus vie myös tämän asian eteenpäin ja huolehtii sitten että että myös käypä hoito suositukset ovat minun mielestäni saattohoito on semmoinen asia kuten täällä olli poika parviainen hienosti totesitte että että me emme puhu näistä asioista emmekä osaa valmistautua näihin asioihin mutta jossakin vaiheessa kuitenkin täytyy yleensä sitä seuraa sitten sen lähiomaisen kulkua ja ja polkua ja silloin tajuaa ja silmät aukeavat ja niin me poliitikotkin me kaikki ikäännymme ja me kaikki kaikki ennemmin tai myöhemmin sitten päätämme tämän poliittisen uramme täällä ja palaamme sinne arkeen ja näkemään sitten

yhdenvertaiset palvelut ja saatavuus ihmisille eli tämä jos joku on semmoinen aihe että että kyllä jokaisen pitää saada sitten erittäin hyvä hoito ja on se palvelulupaus mistä tänäänkin kyselytunnilla puhuttiin ja soten ytimeen mielestäni kuuluu tämä saattohoitoteema emme me tiedä mitä se sote tuo meillä on erilaisia toimintayksiköitä meillä on ympärivuorokautista hoivaa meillä on hoivakoteja missä ei ole välttämättä valmiutta eikä ymmärrystä eikä osaamista eikä tietoa mitä tapahtuu kun kun tulee saattohoitotilanne eikä välttämättä edes sitten ammattikoulutettua henkilöstöä se on hirveän tärkeää että kun meillä on laatusuositukset missä määritellään hoitajamitoitus tällä hetkellä tietty luku ja sitä joka on välitöntä asiakastyötä niin ketkä sitä työtä oikeasti tekevät ja kellä on oikeus antaa lääkettä ja ja niin poispäin koska lääkkeenanto oikeuskaan ei kuulu ei kuulu jokaiselle tämä on semmoinen hyvin arka aihe ja ja myös varovaisesti monesti näistä keskustellaan johtuen siitä että tämä saa meidät kuten täälläkin tänään vähän niin kuin hartaalle mielialalle ja me puhumme puhumme rauhallisesti ja ja tämä tämä hiljentää minun mielestäni eutanasia aloite on kyllä hyvä hyvä että se on meillä keskustelussa ja itse hoitajana kun hoitajan tehtävä on aina lievittää kipua hoitajan tehtävä on laittaa laastaria sinne missä kipu on on se sitten mikä asia vain pitää yrittää olla joviaali ja empaattinen sympaattinen ja nähdä se ihminen sieltä keskeltä mutta se että

tulee paperille ei kuitenkaan korjaa kaikkia ongelmia kyllä me tarvitsemme vielä yliopistotason kehittämistä ja tutkimustyötä ja ihan lääketieteellisen osaamisen parantamista ja sitä että että jos joku kertoisi minulle professori että minä nyt vuoden kuluttua löydän semmoisen lääkkeen että se varmasti tehoaa sitten siihen viimeisimpäänkin kipuun niin se olisi kyllä hieno juttu koska meillä on sitten myös niitä tapauksia että on vaikka allerginen morfiinille tai opioideille ei pysty semmoisia lääkkeitä koskaan näissä tilanteissa saamaan eli sillä hetkellä tulee suuri kysymysmerkki millä tavalla tämmöisen ihmisen kivunlievitys ja se saattohoito järjestetään nämä ovat isoja kysymyksiä nämä ovat elämää suurempia kysymyksiä ja silloin kun ihminen on itse siinä tilanteessa niin niin varmasti miettii myös sitä millä tavalla me kohtelemme esimerkiksi elämiä ja miten me armahdamme ja millä tavalla me teemme kaiken sen eteen että olisi kivutonta olemista suuria asioita mutta puhutaan nyt tästä saattohoidosta ja hyvä että tämä saa täällä kannatusta kiitän teitä kaikkia että osallistuitte tähän

näin aluksi kannatan lämpimästi edustaja juvosen esittelemää saattohoitolakia siinähän katsotaan että potilaalla olisi oikeus valita se saattohoitopaikka olisi oikeus saada hyvää hoitoa myös silloin kun on kuolemassa mikä tarkoittaa tukea ja turvallisuutta ilman kipua ja pelkoa kun elämä on päättymässä näiden oikeuksien pitäisi kuulua kaikille ja halutaan tai ei jokainen on jossain vaiheessa siinä kohtaa elämää että se loppuu kansalaisaloite eutanasiasta tulee myös tänne saliin ja eduskuntaan käsiteltäväksi ja ainakaan tällä hetkellä en ole henkilökohtaisesti eutanasian kannalla

oma kokemukseni hoitajana on että saattohoitolaki pitäisi ehdottomasti olla kuolevien potilaitten kanssa kun on jonkin verran töitä tehnyt todella tärkeä on se loppuvaihe ja se varmistus ettei sitä kipua ja pelkoa ole silloin ole silloin meillä tuolla turussa päin on meri karina kakskerrassa ja siellä on myös saattohoitopaikka käymme siellä konsertoimassa pari kertaa vuodessa iso konsertti on siellä ja siellä on on omaisia ja sitten myös potilaita asiakkaita ja mitä olen sitten siitä kokemuksesta mieltä kun olen käynyt siellä jonkun läheisen takia henkilöstön jaksaminen on hyvin tärkeää saattohoitopaikassa ja näitä hyviä saattohoitopaikkoja pitäisi todella olla saatavilla jokaiselle ihmiselle

arvoisa herra puhemies edelleen erinomaista keskustelua kiitos kollegoille onneksi suomessa on jo nyt myös hyvää saattohoitoa useissa paikoissa haastehan on siinä että koko maassa näin ei ole ja käytännöt voivat vaihdella ja kun mennään koulutukseen ja jatkokoulutukseen ja ylipäätään kuoleman ja kuolevan kohtaamiseen niin varmasti meillä on vielä paljon tehtävää täällä on hyvin perusteltu miksi tällainen laki tarvitaan

niitä tilanteita kun kun luen pienen lapsen kuolemasta ja siihen liittyvistä tunteista en en tiedä miltä se tuntuu mutta sen täytyy olla jotain niin massiivista yksilön elämässä että yhteiskunnan tulee tarjota aukottomasti kaikissa tilanteissa kaikki mahdollinen tuki jotta lapsen kuolema voidaan järjestää niin humaanisti kuin koko meidän sivilisaatiomme ja teknologiamme ja kaikki mitä me pystymme tekemään vain suinkin mahdollistavat on mielestäni aivan minimiä että me saamme lapsille säädylliset ja toimivat suositukset jotta yksikään lapsi ei joudu kärsimään tästä on hyvä jatkaa sitten siihen että me tarvitsemme suositukset myös kaikille ja koska suositukset eivät riitä näin on selvästi käynyt myös suomessa joiltakin osin tällöin tarvitaan laki ja lainsäätäjinä meidän tehtävämme on se laki säätää jos poliittisista syistä saattohoitolakia ei saada tällä kaudella säädettyä se täytyy aivan absoluuttisen ehdottomasti saada tavalla tai toisella seuraavan hallituksen ohjelmaan mutta toivon että myös hallitukselta löytyy ymmärrystä tarkistaa ohjelmaansa silloin kun tulee uusia avauksia riippumatta siitä mistä ne tulevat nytkin täällä vihreät ja perussuomalaiset yhdessä keskustelevat
minäkin haluan kiittää edustaja juvosta hänen käyttämistään erinomaisista ja erittäin ansiokkaista puheenvuoroista ja ennen kaikkea hänen tekemästään hyvästä hyvästä työstä saattohoidon edistämiseksi suomessa myös lainsäädännöllisin keinoin ja siis tästä lakialoitteesta toimiva ja onnistunut saattohoito on tietenkin erittäin tärkeä paitsi hoidettavalle ja kärsivälle ihmiselle myös hänen omaisilleen ja kaikille muillekin läheisilleen luonnollisesti myös hoitohenkilökunnan kannalta on tärkeää että he he saavat kaiken kaiken tarpeellisen koulutuksen vääjäämättömän kuoleman kohtaamiseen paitsi fyysisten kärsimysten lievittäminen myös henkinen ja psykologinen tuki ovat todella merkittävässä roolissa yksilön elämän loppumetreillä jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö ja ansaitsee arvokkaan kuoleman yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta siinä vaiheessa kun lääketieteen keinot on käytetty loppuun mahdollisuus arvokkaaseen kuolemaan kertoo jotain yhteiskunnan tilasta ja tarjoaa tietenkin myös läheisille mahdollisuuden kohdata surunsa joka on aina vääjäämätön ja raskas kuitenkin edes hieman inhimillisemmin silloin kun saattohoitoa on tarjolla toivonkin edustaja juvosen laatimalle lakialoitteelle asiallista käsittelyä valiokunnassa ja samalla tietenkin toivon myös että saattohoitolaki saadaan suomessakin

herra puhemies saattohoitoteema nousi esille pari vuotta sitten kun kirkko järjesti yhteisvastuukeräyksen asian eteen ja siellä muun muassa presidentti sauli niinistö oli yhtenä suojelijana yhteisvastuukeräyksellä kerättiin muun muassa varoja osaamisen parantamiseen koulutukseen ynnä muihin tällaisiin tärkeisiin asioihin on todellakin näin että osaamista on jo tällä hetkellä ja myös koulutusta järjestetään elikkä elikkä kyllä osaamista löytyy myös sieltä hoitoalalta mutta aina tarvitaan lisää ja aina tarvitaan

mitkä parantavat sitä paikallista oman alueen saattohoitoa meillä muun muassa espoossa olen olen sieltä itse on kuntoutussairaala juuri avattu ja siellä on ihan erillinen oma saattohoitoyksikkö mikä saatiin sinne pitkällisen työn myötä meillä oli aikaisemmin puolarmetsässä hieman hieman vajavaisin resurssein toimiva mutta tehtiin paljon työtä oli monia erilaisia aloitteita ja paljon keskustelua ja se johti loppujen lopuksi siihen että ensin saatiin espooseen saattohoitosuositukset ohjeistukset ja sitten sitten myös tämä oma yksikkö se on erittäin tärkeä asia että tällainen on keväällä järjestin pikkuparlamentissa tilaisuuden jossa keskusteltiin myös saattohoidosta ja siellä oli hyvin yleisöä paikalla ja ihmiset saivat itse esittää kysymyksiä siinä lopussa kysyin mitä toivoisit siltä omalta omalta hoidoltasi sitten ja paikalla oli muun muassa terhokodin juha hänninen silloin vastaamassa kysymyksiin kyllä se oli se hyvä rauhallinen lämmin hoito ja kivuttomuus ja se että kuunnellaan ja saa sitä henkistä tukea ja apua se oli ihmisen toive ja sillä asialla me olemme ja perussuomalaiset vievät tätä lakialoitetta eteenpäin kiitos kaikille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies eilen kuulimme vihreiden ja muidenkin oppositioryhmien varjobudjetit joiden osia tässä nyt mitä ilmeisimminkin käsitellään tässä vihreiden vaihtoehtobudjetissahan keskiössä oli ainakin omasta näkökulmastani työssäkäynnin ja liikkumisen vaikeuttaminen ja ihmisten elämän ankeuttaminen tänään sitten on käsittelyssä esitys jossa näitä ankeuttamisen hedelmiä jaetaan verovähennyksen muodossa ottamatta kantaa siihen ovatko ovatko nämä perusvähennyksen euromäärät oikeita tai hyviä on kyllä merkillistä eikö niille rahoille olisi muuta käyttöä löydetty muutaman sadan euron kevennys per veronmaksaja nythän on niin että kunnat kuitenkin tuottavat ihmisille tärkeät peruspalvelut ja niistä peruspalveluista leikkaaminen veropohjan kaventamisen myötä on ensisijaisesti pois vähäosaisilta jotka niitä palveluita käyttävät ja sitten taas jos tämä vähennys korvattaisiin täysimääräisesti valtionosuuksilla kunnille olisi keksittävä jostain muualta leikkauksia näiden vähennysten verran

arvoisa herra puhemies tässä käsiteltävässä asiassa on kyse kansalaisaloitteesta kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettamisesta

kesäajasta on säädetty eun direktiivissä siten että yksittäinen euroopan unionin jäsenvaltio ei voi päättää asiasta itsenäisesti itse olen kylläkin tämän kansalaisaloitteen kannalla ja itse toivon lämpimästi että tätä asiaa myöskin viedään eun päättävissä elimissä eteenpäin siten että kaikki eu maat olisivat sen kannalla että tämä jatkuva kellojen omasta mielestäni turha siirtely edestakaisin voidaan lopettaa ja siirrytään pysyvästi niin sanottuun normaaliin tämä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on yksimielinen ja kun sitä valiokunnassa käsiteltiin niin asiantuntijoiden lausunnoissa tuli hyvin selkeästi esille että tästä kellojen siirtelystä edestakaisin on pikemminkin haittoja ennemmin kuin hyötyjä siitä on haittoja ihmisille siitä on haittoja eläimille jotka eivät kylläkään katso kellonajoista miten toimivat ja siitä on haittoja monella tavalla kun tämä oli aikaisemmin käsittelyssä täällä salissa eduskunnassa täysistunnossa niin ainakin silloin kaikki kansanedustajat olivat samaa mieltä tämän mietinnön kanssa ja ministeri berner ansiokkaasti myöskin lupasi että kun hän tapaa kollegoitaan ja ja on keskusteluissa niin hän on eussa viemässä tätä asiaa eteenpäin tärkeää olisi myöskin että meidän suomalaiset meppimme vievät aina yhteisesti asiaa eteenpäin niissä pöydissä joissa he he ovat

edustaja myllykoski on poissa

herra puhemies myllykoski oli aivan niin kuin kaapin takana arvoisa puhemies edustaja torniainen juuri kuvasi hyvin niitä tunnelmia tässä salissa kun tästä ensimmäisen kerran ennen keskeyttämistä keskusteltiin valiokunta oli yksimielinen omassa näkemyksessään ja antoi vahvan ponnen tässä sen suuntaisesti että edellytetään valtioneuvoston ryhtyvän toimiin koko eussa kun en juuri siinä ratkaisevassa käsittelyssä ollut mukana niin haluan sen nyt tässä tuoda esille että suomen jo itsenään pitää lähteä edistämään sitä että suomessa lopetetaan kellojen siirtely henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja olen lukevinani joittenkin asiantuntijoitten lausuntojen muodossa sen että jospa nyt sitten sen jälkeen kun seuraavan kerran siirrymme kesäaikaan lopetetaan kellojen siirtely eli näkisin että kellon siirtäminen pysyväisesti niin sanottuun kesäaikaan olisi kaikkein paras ratkaisu kaikkien kannalta on todellakin niin että eläintiloilta on tullut paljon tämän kansalaislakialoitteen osalta viestejä siitä kuinka paljon se aiheuttaa normaalirutiineihin ongelmia eikä sovi unohtaa sitä että meillä perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksessa ja koululaisten osalta ollaan tuotu huolta siitä kuinka väsyneen koululaisen oppiminen heikentyy aiheuttaa kuljetusjärjestelyihin ongelmia jo ihan sen vuoksi että herääminen aikaistetusti on ongelmallista eikä sitä että on tutkimustietoa siitä että tämä aiheuttaa vakavia sairauksia sydänkohtausten muodossa esimerkiksi juuri sen kahden viikon aikana kun kelloja ollaan siirretty toivon kovasti että ministeri berner lupauksensa mukaisesti ja siihen on toki uskottava lähtee edistämään tätä koko euroopan käsittävää järkeistämistä siihen että voisimme pitäytyä samassa ajassa muistan että kun tähän mentiin niin sitä perusteltiin perusteltiin sillä että liike elämän osalta haluamme olla yhteiseurooppalaisessa ajassa paremmin mutta tänä päivänä digitaalisuuden aikana meillä ei näitä esteitä enää pitäisi olla ihmiset voivat kohdata oli kellonaika mikä hyvänsä ja liiketoimintaa voidaan sähköisesti harjoittaa riippumatta siitä eri maiden kellonajat toivotaan että kun tätä asiaa seuraavan kerran käsitellään niin olemme jo eu neuvotteluissa niin pitkällä että voimme lähteä pohtimaan sellaista menettelyä että suomi lähtee hakemaan notifikaatiota siitä että meillä olisi kansallinen mahdollisuus irtaantua tästä kesäaikaan tai sanotaanko kellonaikojen siirtelystä arvoisa herra puhemies annetaan kesän paistaa suomalaisessa ajassa tästä eteenpäin

arvoisa herra puhemies todellakin kellojen kääntö saa aikaan väsymystä terveysriskejä oppimisen ongelmia sydän ja verisuonisairauksia kaamosmasennusta nämä ovat niitä oireita mitä luetellaan ja kyllähän sen tietää kun taas kelloja käännettiin kun katsoo ulos ja huomaa että huhhuh tulipas ykskaks pimeää niin kyllähän se vaikuttaa mielialaan mutta oikeasti todellakin vaikutus ihmisiin ja vaikutus myös eläimiin eläimiin on ilmiömäinen ja ja kyllä tämä kansalaisaloite on ollut hyvä ja mielestäni myös valiokunnan kanta siihen erinomainen ja myös ministeri bernerin sanoma olin silloin perjantaina täällä myös itse kun berner tätä asiaa vielä esitteli ja kertoi että hän todellakin tarttuu tähän ja tekee tekee sitten kaikkensa tämän asian eteen

ja direktiivit ovat asioita säädettäessä ja toki vaikka meidän oman suomen ja kansalaisten ja ihmisten tahtotila olisi se että palaisimme normaaliin kellojärjestykseen niin niin ei se vain niin suitsait sukkelaan käy mutta tosiaan hyvä asia että kansalaisaloite sai yksimielisen ja ja hyvän kohtelun siellä valiokunnassa ja ja tuen taakseen ja kyllä toivotaan että asia etenee ja ja pääsemme sitten näistä ongelmista pois jos vielä noihin oppimisvaikeuksiin voi tässä ottaa samalla kantaa ihan yleisesti asian ulkopuolelta niin kun joskus puhumme että koulut voisivat alkaa myöhemmin että aamulla ei olisi niin pimeää kun kun lapset lähtevät kouluun niin minusta myös se olisi erittäin kannatettavaa kun koulu alkaa kahdeksalta se on aika varhain kyllä yhdeksän olisi hyvä asia tämä ihan sivuhuomiona vain

arvoisa puhemies kuten edustaja juvonen hyvin edellä totesi niin euroopan unioni ja sen jäsenyys rajoittaa erittäin paljon suomalaiskansallista päätöksentekoa myös täällä eduskunnassa edes tätä vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi käyttöön otettua kesäaikaa joka siis vaatii kaksi kaksi vuosittaista kellojen kääntämistä me emme voi täällä eduskunnassa hyvästä kansalaisaloitteesta ja eduskunnan ilmeisen yksimielisestä näkemyksestä huolimatta lopettaa ja se tosiaan johtuu tästä eu direktiivin sitovuudesta on kuitenkin hyvä että perjantaina täällä eduskunnan täysistunnossa keskustelussa paikalla ollut ministeri samoin suomen europarlamentaarikot näyttävät mietintövaliokunnan hyvän mietinnön tavoin olevan yksimielisiä siitä että hallituksen tulee edistää eun päätöksentekoelimissä kellojen siirtämisestä luopumista siitä aiheutuu paljon haittoja tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet että varsinkin terveyshaitat lisääntyvät merkittävästi kahdesti vuodessa kuolemantapauksia aiheutuu aina kellojen käännön yhteydessä kuten edustaja myllykoski edellä totesi voisimme suomessa hyvin siirtyä pysyvästi kesäaikaan pääasia kuitenkin olisi että tästä täysin turhasta kellojen käännöstä luovuttaisiin siitä olisi hyötyä meille kaikille kiitän lopuksi kansalaisaloitteen tekijöitä asian nostamisesta eduskunnan käsittelyyn toivottavasti asia

viimeistään liikenne ja viestintävaliokunnan kuulemisessa kävi ilmi kellojen kääntäminen kaksi kertaa vuodessa on paitsi taloudellinen myös terveysongelma joka tulee korjata aiemminkin tässä keskustelussa kuultiin mutinaa maailman tärkeimmästä asiasta mutta kuten edustaja heinonen edellisessä kokouksessa kertoi esimerkiksi sydän infarktien ja masennuksen esiintyvyys kasvaa merkittävästi kelloja käännettäessä etenkin keväisin kun yöt jäävät lyhyeksi kesä ja talviajassa on kysymys liikenneturvallisuudesta sillä liikenneonnettomuuksien on havaittu yleistyvän kesäaikaan siirtymisestä seuraavalla viikolla kun monen huonosti nukkuneen kuljettajan vireystaso on tavallista huonompi kansalaisten arjessa kellojen käänteleminen on riesa joka teettää ylimääräistä vaivaa ja aiheuttaa uniongelmia aina jokin kahvinkeittimen tai mikroaaltouunin kello jää laittamatta oikeaan aikaan minkä seurauksena ainakin minä olen henkilökohtaisesti löytänyt itseni bussipysäkiltä tunnin väärään aikaan joko liian varhain myöhään kuten liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan totesi suomi ei voi luopua kesäajastaan yksin koska se sotkisi eu maiden välistä liikennettä ja yhteydenpitoa siksi valiokunta ottikin tosiaan yksimielisen kannan suomen on oltava euroopan unionissa aktiivinen kesäaikadirektiivin muuttamiseksi

arvoisa herra puhemies edustaja kasvi piti erinomaisen puheenvuoron ja analysoi tätä tilannetta miten euroopan unionissa asia oikeasti on tässä on vielä sellainenkin ulottuvuus että on nämä riskit kun kelloja siirrellään että ihmisten vuorokausirytmi sekaantuu hetkeksi aikaa se on totta mutta toisaalta pitää muistaa sekin tosiasia että aikavyöhykkeethän meillä tässä maailmassa joka tapauksessa on eli ei niistä nyt kannata minun mielestäni kannatan lämpimästi sitä liikennevaliokunnan kantaa tässä asiassa että palataan normaaliaikaan ilman mitään poikkeuksia itäinen naapurimme venäjähän ei ole tähän kellojen siirtelyyn koskaan lähtenytkään elikkä suuren itäisen naapurimme osalta iso poikkeus olemme poikkeus tässä jonossa mutta minun mielestäni tässä pitäisi palata ihan rauhallisesti normaalimenettelyyn elikkä vanhoihin aikavyöhykkeiden aikoihin niin kuin ne oikeasti ovat ja sillä siisti pitää muistaa sekin että tällä lienee aikanaan tavoiteltu sitä että se valoisa aika olisi se työaika että ei niitä aamun pimeitä olisi että kun aurinko nousee niin tehdään valoisana aikana töitä ihan hyvä tavoite mutta on syytä kuitenkin muistaa että kun kelloja siirretään kesää kohti elikkä se tunti siirretään eteenpäin ja sitten syksyllä taaksepäin niin kuitenkin keväällä saavutettu hyöty on lähes olematon koska keväällä sitä valoa on jo aivan rajattomasti kaikki tietävät lapissa käyneet ja täällä etelässäkin että päivä on jo todella pitkä se on ihan turhaan sekin aika

tämä päätös mikä aikanaan tehtiin kaksituhattakaksi osoittaa vain sen että sen ajan harkinnan mukaan tehtiin niin nyt eletään tätä aikaa ja maailma on muuttunut rajusti kaikilla tavoilla palattaisiin tähän vanhaan hyvään menettelyyn en ole koskaan kannattanut sitä että elettäisiin poikkeusten varassa kyllä se ihan normaali vahva elämä riittää tämä kellonaikojen siirtely on minusta ihan turhanaikaista henkilökohtaisesti minun elimistöni ei siitä kärsi vaikka kelloja siirrettäisiinkin mutta tiedän tuttavapiiristä ja lähipiiristä monta ihmistä joille se on kauhistus heidänkin auttamisekseen olisi hyvä päästä normaaliin

en halua erityisemmin pitkittää keskustelua mutta täytyy ehkä todeta tähän edustaja kasvin edellä ottamaan kommenttiin siitä että perussuomalaiset syyttäisivät tarpeettomasti euroopan unionia tästä no asiahan on tietysti niin että suomi on ottanut kesäajan käyttöön jo vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi silloin emme olleet eun jäseniä ja sitten nämä eussa myöhemmin tapahtuneet muutokset ovat ovat tosiaan kaksituhatta luvun peruja on kuitenkin selvä asia että mikäli mikäli tämä eu direktiivi ei olisi meitä sitova me voisimme täällä kansallisessa parlamentissa tehdä nämä päätökset kun eduskunta näyttää olevan hyvin yksimielinen tästä asiasta siltä ainakin vaikuttaa mietintövaliokunta oli yksimielinen enkä ole kuullut täällä eduskunnassa tänään enkä myöskään perjantaina kun asiaa edellisen kerran käsiteltiin minkäänlaisia poikkeavia näkemyksiä suhteen katsoisin kyllä että jos jos me emme olisi eussa niin kyllä meillä olisi täällä erittäin hyvät mahdollisuudet nyt päättää päättää tästä kesäajasta luopumisesta eu sitoo meitä kuitenkin valitettavasti niin että se ei ole meidän omissa